päiväjärjestyksen toisena asiana on euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus ydinjätehuollon tutkimuksen ja turvallisuuden arvioinnista elinkeinoministeri olli rehnin puheenvuoron jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viides painiketta käyttäen

arvoisa puhemies edustajat aluksi selvyyden vuoksi tämän pääministerin ilmoituksen etymologiasta ja menettelytavasta tämä nyt käsillä oleva pääministerin ilmoitus juontuu eduskunnan lausumasta talousvaliokunnan mietintöön kesäkuussa vuonna kaksituhattayksi eduskunta edellytti tuolloin että valtioneuvosto antaa eduskunnalle selvityksen ennen rakentamisluvan myöntämistä periaatepäätöksen jälkeen saadusta uudesta tutkimustiedosta ja teknillisestä kehityksestä ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuuden varmistamiseksi lausuman muoto poikkeaa normaalikäytännöstä jossa lähtökohtaisesti pyydetään joko selvitys valiokunnalle tai selonteko eduskunnalle eduskunnan tahtotilan tuolloin voi selvittää perehtymällä mietinnön täysistuntokäsittelyn yhteydessä käytyyn keskusteluun josta ilmenee että termin selvitys käyttö oli hyvin tietoinen valinta sen sijaan että olisi käytetty termiä selonteko samoin siitä käy ilmi että selvitystä halutaan asian merkittävyyden vuoksi nimenomaisesti koko eduskunnalle ei vain esimerkiksi talousvaliokunnalle millään tavalla talousvaliokunnan merkittävyyttä väheksymättä edelleen pöytäkirjasta ilmenee että edustajat ovat ymmärtäneet rakentamislupaan liittyvän päätöksenteon kuuluvan yksinomaan valtioneuvoston vastuulle olennaista siis on että koko eduskunta pääsee osalliseksi annetusta lisäinformaatiosta jotta näin voidaan menetellä vaihtoehtoina ovat selonteon antaminen ja pääministerin ilmoitus näistä ensin mainittu ei edellä mainitun täysistuntokäsittelyn huomioon ottaen vastaa eduskunnan tahtoa joten nyt käytössä on mainittu pääministerin ilmoitus menettely puhemies sitten itse ilmoituksen sisältöön jos tämä on välillä teknistä niin voin sanoa että itsepähän halusitte tai me itse eduskuntana halusimme siis vuonna mennään kirjan mukaan ja tarvittaessa vaikka vähän teknisestikin koska informaatiota pitää saada suomalaisen ydinenergian käytön periaatteisiin on kuulunut alusta pitäen pitkäjänteinen vastuullisuus mukaan lukien vastuu ydinjätteestä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkolme valtioneuvosto linjasi että loppusijoitus syvään kallioperään on suomelle sopiva ratkaisu vuonna ydinenergialakia muutettiin siten että ydinjätteiden vienti ja tuonti kiellettiin toisin sanoen päätimme kantaa vastuun nimenomaan omassa maassamme tuotetusta ydinjätteestä samoihin aikoihin sen aikaiset ydinvoimayhtiöt yhdistivät voimansa ja perustivat posiva huolehtimaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisusta eduskunta päätti toukokuussa kaksituhattayksi että valtioneuvoston periaatepäätös kahdeskymmenesensimmäinen joulukuuta kaksituhatta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta eurajoen olkiluotoon jää sellaisenaan voimaan samassa yhteydessä eduskunta edellytti että ennen rakentamisluvan myöntämistä valtioneuvosto antaa eduskunnalle selvityksen tämän periaatepäätöksen jälkeen saadusta uudesta tutkimustiedosta ja kehityksestä ja tämä selvitys on nyt käytössänne ja käytössämme kapselointi ja loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevat periaatepäätökset tehtiin valtioneuvostossa vuosina kaksituhatta ja kaksituhattakaksi vuonna kaksituhatta tehty periaatepäätös koskee suomen neljän nyt käytössä olevan ydinvoimalayksikön toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta ja vuonna kaksituhattakaksi tehty periaatepäätös koskee olkiluoto kolmen käytettyä ydinpolttoainetta ensin mainittu enintään neljätuhatta tonnia uraania jälkimmäinen enintään kaksituhattaviisisataa tonnia uraania kapselointi ja loppusijoituslaitosta koskeva rakentamislupahakemus jätettiin valtioneuvostolle joulukuussa kaksituhattakaksitoista sen liitteenä ovat ydinenergia asetuksen kolmannenkymmenennentoisen pykälän mukaiset selvitykset ja lisäksi periaatepäätöksissä vaaditut selvitykset ympäristövaikutuksista ja palautettavuudesta sekä kuljetusriskeistä säteilyturvakeskus antoi hankkeesta tärkeän myönteisen lausuntonsa viime talvena arvoisa puhemies käytetyn ydinpolttoaineen on suomessa omaksuttu menetelmä joka on alun pitäen kehitetty ruotsissa tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun alussa siitä lähtien ratkaisua on kehitetty edelleen ja sen keskeisiä osia on testattu sekä ruotsissa että suomessa kiteytettynä loppusijoitusta varten rakennetaan maan päälle kapselointilaitos apu ja oheistiloineen varsinainen loppusijoituslaitos kuitenkin louhitaan kallioperään ja käytetty ydinpolttoaine pakataan kapseleihin ja tämän loppusijoitustilan tunneleihin ratkaisussa turvallisuus perustuu järjestelmään joka koostuu loppusijoitustiloja ympäröivästä kalliosta kuparikapselista bentoniittipuskurista sekä laitoksen sulkemisrakenteista tavoitteena on että yksittäisten esteiden pettäminen ei olennaisesti alenna koko järjestelmän koko systeemin toimintakykyä ja turvallisuutta vapautumisesteiden tarkoitus on eristää käytetty ydinpolttoaine

ja sen sisältämät radioaktiiviset aineet elinympäristöstä rakentamislupahakemuksen mukaan suunniteltu loppusijoitussyvyys neljäsataa viiva neljäsataaviisikymmentä metriä on riittävä turvallisuuden kannalta riski loppusijoitustilan turvallisuudelle voisi aiheutua tulevaisuudessa jääkauden jälkeisistä maankuoren lohkoliikunnoista loppusijoitustilat sijoitetaan kalliolohkon alueelle turvallisuussyistä mahdollisimman ehjiin kallio osuuksiin lisäksi täyteaineena käytettävä bentoniitti suojaa kapseleita loppusijoitustilassa tapahtuvilta pienehköiltä kallioperän liikunnoilta

vuonna kaksituhatta tehdyn paikanvalinnan jälkeen maanpinnalla tehtyjen tutkimusten ohella käynnistettiin samalla maanalaiset kallioperätutkimukset maanalaisen tutkimustilan eli onkalon rakentaminen aloitettiin vuonna kaksituhattaneljä tämä luolasto ulottuu nykyisin noin neljänsadanviidenkymmenen metrin syvyyteen olkiluodon kallioperää on tutkittu tarkasti ja hyvin laajasti verrattuna suomen kallioperään yleisesti geologiset selvitykset osoittavat että kallioperä on vakaata eikä laitoksen toimintaan vaikuttavia maanjäristyksiä esiinny stuk siis säteilyturvakeskus arvioi kallioluokitusjärjestelmän kokonaisuudessaan uudelleen käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä

puhemies merkittävimpien ydinenergiaa käyttävien maiden tekniset suunnitelmat on viety jo sangen yksityiskohtaiselle tasolle vaikkakin kehityshaasteita on vielä jäljellä merkittävimmät erot näiden ydinvoimaa käyttävien eri maiden kesken liittyvät varsinkin loppusijoituslaitosten sijoituspaikkojen valintaan ja niistä aiheutuviin ympäristövaikutuksiin sekä yhteiskunnallisiin vaikutuksiin suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ydinjätetutkimuksessa suomesta posiva on ollut perustamassa loppusijoitusalan teknologiayhteisöä euroopan unionissa tämän eurooppalaisen teknologiayhteisön visiona on että ensimmäiset pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoitukseen tarkoitetut laitokset ovat toiminnassa euroopassa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä suomalaiset viranomaiset ja ydinjäteorganisaatiot osallistuvat kansainvälisten ydinenergia alan järjestöjen toimintaan aktiivisesti arvoisa puhemies hyvät edustajat yhteenvetona tästä ehkä hieman hieman teknisestäkin fysiikkaan ja kemiaan painottuvasta turvallisuusselvityksestä voidaan todeta että suomalainen ydinvoimaturvallisuuden rakentaminen on pitkäjänteistä nykyinen ydinjätepolitiikka linjattiin jo yli kolmekymmentä vuotta sitten kahdeksankymmentä luvun alkupuolella sen pohjalta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on suunniteltu järjestelmällisesti jo vuosikymmeniä nyt käsillä oleva posivan hanke on etenemässä varsinaiseen rakentamisvaiheeseen muut matala ja keskiaktiiviset ydinjätteet viedään jo nyt rutiinitoimintana omiin loppusijoitustiloihinsa olkiluodossa ja

prosessin eri vaiheissa on toimittu vastuullisesti ja näin on tapahduttava vastakin posivan rakentamislupaesitys on nyt tulossa valtioneuvoston käsittelyyn jos valtioneuvosto myöntää rakentamisluvan voidaan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen rakentaminen aloittaa on todennäköistä että suomi aloittaisi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käytön kaksituhattakaksikymmentä luvun alkupuolella ensimmäisenä maana maailmassa kun sen käytön kaikkien vaiheiden täytettävä kaikki turvallisuusvaatimukset ja toiminnan on oltava kokonaisuudessaan vastuullista nimenomaan tästä lupapäätöksessä juuri on kyse arvoisa puhemies hyvät edustajat nyt tehtävällä ratkaisulla voidaan parhaiten edesauttaa sitä että suomirockin legendan eppu normaalin heavyhenkinen rupinen riimi mutta millään muilla mailla kuin suomella se ei ole riskiä vailla käännetäänkin riemukkaasta rienauksesta käytännön todellisuudeksi toimitaan siis niin että uraanin halkeaminen olisi riskiä vailla niin meillä murheellisten laulujen maassa kuin myös muualla maapallolla mihin tämä suomalainen ratkaisu osaltaan antaa osviittaa ja suuntaa senkin takia toivon eduskunnan tukea tälle ratkaisulle kiitos
siirrymme keskusteluun

arvoisa herra puhemies tämän selvityksen perusteella voimme olla tyytyväisiä siihen korkealaatuiseen tutkimus ja kehitystyöhön jota posiva on tehnyt kiinnostava on kuitenkin mahdollisuus mahdollisuus transmutaatioon eli ydinjätteen muuttamiseen puoliintumisajaltaan lyhyemmäksi nopeissa reaktoreissa tai alikriittisissä kiihdytinpohjaisissa käsittelylaitoksissa niitä ei kuitenkaan voi soveltaa jo lasitettuihin korkea aktiivisiin jätteisiin käsittelyn jälkeenkin jää jäljelle korkea aktiivista syvälle kallioperään sijoitettavaa jätettä kysyisin kuinka pitkällä tällaisessa transmutaation mahdollisuudessa ollaan ja olisiko sellainen laitos mahdollisesti hyödyksi myös suomessa

kiitos varsin perusteellisesta selvityksestä elinkeinoministeri rehnille tilanne näyttää siltä että suomi on niin kuin ykkösenä oikeastaan tietyllä tavalla eturivissä katsomassa mitenkä tämä lopullinen sijoitus ydinjätteen osalta tehdään olisin kuitenkin kysynyt siitä kun ilmeisesti tilanne on että kansainvälisessä vertailussa yritetään miettiä erilaisia muitakin vaihtoehtoja mutta tämä on näissä vertailuissa todettu ilmeisesti kaikista turvallisimmaksi vaihtoehdoksi tämä johtaa myöskin siihen kysymykseen että tässähän on on myös hankittu niin vahvaa tietotaitoa että se myös olisi mahdollista viedä ja vientikuviona antaa tietynlaisen mahdollisuuden käyttää myöskin tätä osaamista siitä että muualla päin tehtäisiin mahdollisimman turvallisesti mutta pääkysymys liittyy tosiaan tähän mitä ratkaisuja muualla on mietitty ja onko tultu kenties samaan tulokseen kuin suomessa nyt kun tätä rakentamislupapäätöstä haetaan

kuten ministeri rehn totesi tämä suunnitelma on pysynyt olennaisilta osiltaan samana yli kolmekymmentä vuotta ja suomi on nyt näköjään tekemässä ensimmäisenä ensimmäisenä maailmassa päätöstä ydinjätteen loppusijoituksesta vaikuttaa siltä että ne tehdyt tutkimukset jotka ovat tarkentaneet tietoa eivät juurikaan ole vaikuttaneet siihen miten tämä juna kulkee kysymys on aikajänteestä jota on vaikea käsittää yhdysvaltain tiedeakatemia on todennut että ydinjäte pitäisi turvallisesti sijoittaa ainakin kolmeksisadaksituhanneksi mieluiten miljoonaksi vuodeksi vielä sadantuhannen vuoden kuluttua korkea aktiivinen ydinjäte on yli miljoona kertaa radioaktiivisempaa kuin tavallinen suomalainen kallio stukin pyynnöstä geologian professori saarnisto arvioi tätä posivan suunnitelmaa ja ja totesi että geologisin perustein sitä ei voida suositella muun muassa siksi että jääkausien vaikutusta ei ole kunnolla otettu huomioon suomalaisissa suunnitelmissa on lähdetty siitä oletuksesta että myöskin jääkausien aikana ikirouta ulottuu alle kahdensadan metrin syvyyteen kuitenkin vastaavista oloista kanadasta tehdyt mallinnukset viittaavat siihen että se ulottuu yli seitsemänsadan metrin syvyyteen mikä tarkoittaisi sitä että tämä ydinjätepotero olisi ikiroudan sisällä sen lisäksi että se olisi kymmeniätuhansia vuosia paksun jääkerroksen alla ja myös meren alla mukaan sekä jääkausien alkuun että loppuun sisältyy voimakkaita maanjärjestyksiä kun maa ensin laskee kahdeksansataa metriä ja sen jälkeen nousee jopa kymmenen metriä sadassa vuodessa myös olkiluodon kohdalla on todettu jälkiä tällaisesta jääkausien alkuun ja loppuun liittyvistä maanjäristyksistä pidän todella erikoisena sitä että suomi nyt kiirehtii olemaan tässä asiassa maailman ensimmäinen vaikka missään muualla maailmassa ei edes mietitä ydinjätteen loppusijoitusta pohjaveteen ja pidetään hyvin riskialttiina sen sijoittamista myös jääkausien aikaiseen ikiroutaan
arvoisa puhemies kun suomessa on otettu ne askeleet että että on valittu ydinvoima yhdeksi energialähteeksi meidän on luonnollisesti huolehdittava myöskin sitten omasta jätteestämme mutta tällä hetkellä olen samaa mieltä siitä että tähän liittyy vielä monia

jääkausi tulee tai sitten ikiroudan sulamista tapahtuu itse kyllä toivoisin vakavasti sitä että että me olisimme tässä eturintamassa ennen muuta näitten uusien energialähteitten uusiutuvien energialähteitten kehittämisessä ja sitä kautta saisimme myöskin vientiä vetämään tuonne maailmalle eli toivon että että saamme kunnon ratkaisun suomeen mutta minun mielestäni on turha ja liian

jolla aidosti ratkaistaan sekä energia että ilmastokysymykset

arvoisa puhemies ihan aluksi kiitokset elinkeinoministerille tästä tiedonannosta ja hyvin selventävästä selventävästä esityksestä suomessa on tällä hetkellä aivan globaalistikin ajateltuna sitä osaamista ydinjätteen pysyvään säilytykseen ja tähän osaamiseen on kiinnostusta globaalisti niin euroopan tasolla kuin laajemminkin kun edustaja hassi tässä otti esille että suomi ei voisi olla ykkönen tässä tekniikassa

olkoon se suomi tai joku muu maa mutta jos se kenellä on se tekninen osaaminen ja sitä kautta ykkösasema tässä on suomi niin se on minun mielestäni äärettömän hieno asia niin stukin puitteissa kuin posivan puitteissa tämä osaaminen on meille meille tarttunut meillä on tietysti haasteena kansallisella tasolla oma ydinenergialaki joka on sieltä kahdeksankymmentä luvulta peräisin ja on tiettyjä paineita tämän

meidän oman kansallisen lainsäädännön

edustaja myller otti tässä esille sitten myöskin sen että pitäisi panostaa enemmän uusiutuviin niin minä olen ihan samaa mieltä se on ihan totta mutta suomessa meillä tämä energiapaletti on laaja paletti johon kuuluu osana ydinvoima joka kuitenkaan ei tuota niitä ilmastopäästöjä ja on perusturva kuitenkin meidän energiatuotannollemme tätä teknistä kehitystä tältä osin joka suomessa on on aivan niin kuin edustaja jaskari tässä sanoi me voimme jatkossa käyttää myöskin vientivalttinamme

puhemies kun me tässä nyt pohdimme ja mietimme tutkimuksen ja turvallisuuden merkitystä ydinjätteen loppusijoituksessa niin valtavasti on tapahtunut sen jälkeen kun silloinen vastuuministeri kääriäinen esitteli tämän lain täällä eduskunnassa on syntynyt valtavasti tutkimustietoa erilaisia innovaatioita tämän tutkimuksen yhteydessä ja suomi on maailmalla yksi kärkimaa loppusijoituksen osalta nimenomaan kallioon tähän asiaan liittyy tietenkin paljon muita asioita on edellytetty että ennen kuin annetaan rakennuslupa fennovoimalle sen tulee joko yhdessä posivan kanssa tai yksin tehdä ympäristöselvitys siitä tulee nämä omat ydinjätteensä loppusijoittamaan totean tässä yhteydessä että tämän nimenomaan pitäisi olla näitten yksittäisten yhtiöiden oma asia ja tähän mitenkään ei poliitikkojen ole syytä sormiaan pistää tässä vaiheessa totean että se tieto joka kahdenkymmenen vuoden aikana on on syntynyt tukee sitä päätöstä ja jonkin verran varmistaa sitä tietä jota me kuljemme joka silloin on on valittu kun tämä lainsäädäntö on hyväksytty tässä nyt ei voida arvioida erilaisia energiamuotoja

arvoisa puhemies niin kuin tässä on sanottu ydinvoiman aikajänne on käytännössä ikuinen nämä voimalat tuottavat meille energiaa muutaman vuosikymmenen ajan mutta ydinjäte säilyy vaarallisena eli ongelmana käytännössä ikuisesti satojatuhansia vuosia se aika ylittää ainakin sen minkä minä pystyn hahmottamaan selkeästi edustaja kalli on itseäni paljon viisaampi koska hänelle tämä kuvio näytti olevan aivan selvä

sata vuotta taaksepäin vuonna tuhatyhdeksänsataaviisitoista suomi ei ollut itsenäinen valtio kuka osasi ennakoida mitä seuraavat sata vuotta tuovat tullessaan ne toivat mukanaan maailmansotia toivat mukanaan ydinpommin ei kukaan osaa ennakoida mitä sadan vuoden aikana tapahtuu ja minä en voi ottaa vastuulleni sitä että tämä on turvallinen tapa edetä seuraavat sata vuotta ja siitä käytännössä vuosisatoja satojatuhansia vuosia eteenpäin

edustajat kaikkien puheenvuoroa pyytäneitten ryhmien ensimmäiset puheenvuorot on käytetty jatketaan vielä kahden minuutin puheenvuoroin jonkun aikaa ja sen jälkeen ministeri antaa ensimmäiset kommenttinsa ja sen jälkeen käydään sitten oikein intensiivinen lyhyt debattivaihe

arvoisa puhemies kiitos ministerille tästä ilmoituksesta asiassa on ollut eduskunnalta suurta viisautta lähteä seuraamaan päätöstä joka on tuolta kahdenkymmenen vuoden takaa posiva on tehnyt vastuullisesti työtä ydinpolttoaineen loppusijoituksen ratkaisemiseksi ja on lähdetty etsimään suomalaista ratkaisua asiaan olkiluodon onkalossa tehdään maaperään ja kiviainekseen monenlaisia tutkimuksia kuten täällä jo edustaja kallikin totesi jotta voidaan varmistaa kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen jokainen joka on käynyt siellä onkalossa näkee myöskin että tähän työhön suhtaudutaan suhtaudutaan siellä asiaankuuluvalla vakavuudella ja niin pitääkin sitä me päättäjät myös jatkolta odotamme

kasvanut suomalainen ydinvoimaosaaminen yleensäkin on maailman huippua ja kyllä meidän tulee pystyä tunnustamaan ja tunnistamaan se osaaminen ja myöskin nähdä se että meihin luotetaan tässäkin asiassa maailmalla minusta on hyvä asia että että voimme viedä sitä osaamista myös muihin maihin ja saada muillekin maille tietoutta siitä miten vastuullisesti suhtautuen ydinvoima on yksi osa energiaratkaisuja

arvoisa herra puhemies kiitoksia ministerille erittäin hyvästä ilmoituksesta minä hivenen yllätyin kyllä edustaja edustaja myllerin puheenvuoroista kun te nyt sanotte että jarrua päälle tähän loppusijoittamiseen kun kun yleensä te sanotte että loppusijoitusta ei ole ratkaistu nyt suomi on ratkaisemassa tämän maailmassa ensimmäisenä turvallisella tavalla erinomaisella teknologialla ja ja erinomaisen kallioperän ansiosta eli tämä logiikka on hivenen outo tai no

pois ne mahtuvat sinne tällä tavalla pystyttäisiin myöskin se eduskunnan talousvaliokunnan ja eduskunnan istunnon henki ja päätös toteuttamaan että ydinjätteen loppusijoittaminen on suomessa kansallinen kysymys johon osallistuvat totta kai ne yhtiöt jotka kulloinkin ovat toimijoita tässä asiassa silloin kun posiva perustettiin on ollut kaksi toimijaa ja nyt niitä on kolme

arvoisa puhemies tässä kun erityisesti edustajat hassi ja myller ja muutkin nostivat esiin näitä riskejä niin valitettava tosiasiahan on se että me otamme joka päivä riskejä ja aivan erityisesti energiantuotannossa aivan erityisesti on niin että itse asiassa kahdeksankymmentä prosenttia koko maailman energiasta tuotetaan fossiileilla joiden päästöt loppusijoitetaan ilmakehään tuloksena muun muassa se että kiinassa arviolta puolitoista miljoonaa ihmistä vuodessa ja euroopassa parisataatuhatta ihmistä vuodessa kuolee ennenaikaisesti hiukkaspäästöjen aiheuttamiin

en kannata ydinvoimaa tietenkään ainoana keinona korvata fossiileja eikä siitä ole esimerkiksi säädettäväksi voimantuotantomuodoksi jota me tarvitsemme lisää kun vaihtuvatehoinen tuuli ja aurinkovoima tulee pääosaan mutta niin kauan kuin euroopassa käytetään valtavat määrät hiiltä perusvoimantuotannossa ydinvoima on minusta vastuullinen cleantech ratkaisu minusta on katsoa nämä riskit toki hyvin tarkkaan ja luotan tässä ministerin selostuksen mukaisesti siihen että suomessa jos jossain ehkä ei päästä ihan eppujen haaveeseen mutta aika lähelle sitä päästään lähemmäs kuin juuri missään muualla riskit on katsottava tarkkaan mutta toisaalta ei saa myöskään sortua sellaiseen pelotteluun jossa väitetään että ikään kuin radioaktiivisuus olisi asiana jotenkin epäluonnollinen ufomainen uhka tosiasia kuitenkin on se että jos meillä sovellettaisiin esimerkiksi fukushiman kaltaisia raja arvoja niin pispalanharju pitäisi tyhjentää koska siellä on radonkaasusäteilyä niin paljon asia on kuitenkin luonnollinen hallittava on

puhemies kun on valittu tie jossa on päätetty vaarallisia jätteitä tuottaa niin tietysti vastuullisuuteen kuuluu myös niistä jätteistä pyrkiä mahdollisimman turvallisesti ja vastuullisesti huolehtimaan on kuitenkin ehkä epärelevanttia tässä nyt populäärimusiikkiin viitaten todeta että olisimme riskiä vailla tämän valitun teknologian kanssa vuonna yhdeksänkymmentäviisi loppusijoitusratkaisun edellytyksenä pidettiin yhtenäistä viisi x viiden kilometrin kokoista kalliolohkoa jotta maaperän liikkeessä lohko pysyisi ehjänä ja yhtenäisenä viime talvena säteilyturvakeskus pyysi geologista arviota geologian tutkimuskeskukselta ja sai sen se arvio kyllä osoittaa että riskiä vailla emme ole tällaisia kalliolohkoja suomen maaperästä ja kallioperästä ei löydy olkiluodon tapauksessa on käynyt ilmi että kalliolohko johon luolasto on tarkoitus sijoittaa on murrosten rikkomaa aivan kuten ympäröivä kallioperäkin suhteellisen yhtenäiset vyöhykkeet ovat korkeintaan muutaman sadan metrin kokoisia eivät siis täytä alun perin asetettua ehtoa olkiluodon onkalo ei suinkaan ole kallioperältään ja geologisilta olosuhteiltaan paras ei suomen eikä maailman paras vaihtoehto ydinjätteiden loppusijoittamiseen vaan käytännössä ainut suomessa jäljelle jäänyt mahdollisuus kun kaikki muut selvitetyt paikkakunnat muun muassa pohjois pohjanmaalla kainuussa ja keski suomessa kieltäytyivät ydinjäteyhteistyöstä arvoisa ministeri rehn tehän olette osoittanut olevanne paitsi uusiutuva energia mies myös henkeen ja vereen ydinvoimamies haluan kysyä tässä yhteydessä pidättekö realistisena vaihtoehtona tähän posivan onkaloon liittyen fennovoima oyn

arvoisa puhemies tässä salissa kun keskustellaan niin varmaan liittyy monenlaisia näkökulmia ydinvoimaan energiantuotantona mutta toivoisi että mitä tulee ydinjätteeseen kyllä kaikkien näkökulma olisi se että siinä asiassa toimitaan niin vastuullisesti kuin vain mahdollista ja totta kai huomioidaan myös niitä uhkakuvia mitä liittyy myös näihin eri selvityksiin mutta ehkä tässä voi kuitenkin todeta niin kuin oikeastaan vähän edustaja mykkänen tuossa totesi että joka tapauksessa meillä aina liittyy energiantuotantoon tiettyjä uhkia ja niin kauan kuin meillä todella ydinvoimalla tuotetaan energiaa ja se on osa meidän energiapalettiamme sen jätteen käsittelyyn liittyy tiettyjä uhkia ja nämä uhat pitää jotenkin ratkaista siinä mielessä olisi kyllä hyvä että suomi lähtee mieluummin siitä näkökulmasta että me olemme niitä nimenomaan maailmassa ratkomassa niin kuin olemme olleet ja jatkamme tätä työtä mistä muut voivat ottaa sitten oppia ja toisaalta myöskin niin että voimme itse myös oppia sitten muilta olisinkin kysynyt itse asiassa tässä yhteydessä ministeriltä kun täällä on noussut jo esille tätä ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvää osaamista mitä suomessa pitkälti on on kehitetty ja mitä meillä on niin miten sitä hyödynnetään sitten myöskin siinä että tätä osaamista viedään myös muualle ja toisaalta miten muualta tuodaan sitten tänne niitä kokemuksia mitä jossain muualla on ehkä sitten huomattu ja käydään tätä yhteistyötä sitten valtakunnan rajojen ulkopuolellakin

herra puhemies on hyvä että tämä ydinjäteasia keskustellaan oikein läpikotaisin tässä suuressa salissa ja kiitoksia ministeri rehnille että asia on tullut tiedonannon muodossa tähän saliin keskusteltavaksi suomi on asti ainoa maa maailmassa joka on ratkaissut pysyvällä tavalla tämän ydinjätteen loppusijoitusongelman se on totta että siihen ydinjätteeseen ja ydinvoimaan yleensä

liittyy valtavia ongelmia vaikka se on huipputekniikkaa mutta suomi on uskottavasti tähän asti hoitanut omat asiansa ja nimenomaan niin että olemme turvallisen ydinvoiman maa olleet aina ja siitä maineesta tulee pitää kiinni kaikin käytettävissä olevin keinoin se että me sijoitamme tänne kotimaan kamaraan nämä omat ydinjätteemme on ainoa oikea toimintatapa jos käytämme ydinvoimaa niin pitää myös nämä jätteet sijoittaa oman maan kallioperään ja meillähän on sitä varten olemassa lainsäädäntö jonka perusteella tämä homma tehdään mitä tulee sitten tähän fennovoima hankkeeseen jossa parhaillaan valmistelevat rakennustyöt käynnissä juuri tälläkin hetkellä olisi suotavaa tehdä ja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tulee tehdä semmoinen ratkaisu jolla myös nämä fennovoiman tulevat jätteet sijoitetaan samaan luolastoon ei ole mitään järkeä ruveta ympäri suomea kaivamaan eri luolastoja koska yksi paikka on helppo toteuttaa ja helppo valvoa ja ja ennen kaikkea se tekniikka on jo tiedossa arvoisa puhemies toinen huomionarvoinen seikka on se että kun moni on epäillyt sen kallioperän pysyvyyttä ja hyvyyttä niin pitää muistaa että suomessa on tällä hetkellä maailman johtava geologian tutkimuslaitos gtk joka on tehnyt suomen kallioperästä erittäin hyvän kartoituksen ja tietää mihin on turvallista sijoittaa nämä jätteet miljoonia vuosia tulevaisuuteen katsominen tietenkin on aina ennustamista mutta geologian tutkimuskeskuksen myös säteilyturvakeskuksen tietotaito tässä asiassa on parasta mahdollista elikkä turvallisella mielellä voimme elää ja luottaa siihen että asiat on tässä maassa hyvin hoidettu

arvoisa puhemies otan tässä vaiheessa muutamaan esille tulleeseen asiaan nyt kantaa edustaja modig sanoi tässä että sata vuotta sitten ei tiedetty mikä on tekninen kehitys ollut valtavan huimaa viimeisten sadan vuoden aikana se on ihan totta mutta ei ole mitään syytä epäillä tai olettaa että tekninen kehitys olisi nyt huipussaan että seuraavaan sataan vuoteen ei ei tapahtuisi mitään tämän johdosta ajattelenkin niin että kyllä tämä tekninen kehitys tässä jatkuu

hiukan hämmentää siinä mielessä nyt eduskunnassa että myös tästä asiasta joka on minun mielestäni hyvinkin tekninen tehdään hallitus oppositio asia mielestäni tässä jokainen kansanedustaja voisi voisi riippumatta siitä kuuluuko hallitukseen vai oppositioon käsitellä enemmänkin tätä teknisenä asiana tässä keskustelussa mitä tulee sitten vientiin niin onhan ihan totta että suomessa on maailman johtava asiantuntijuus nyt tällä alalla ydinjätteen loppusijoituksessa ja kyllä siihen tähtää stukin osayhtiöittämisestä stukin roolin täytyy olla jatkossakin myös sellainen että se viranomaisena valvoo tätä ydinvoiman turvallisuutta mutta se osa voidaan yhtiöittää stukista joka tukee sitä vientiä johon posiva omalla osaamisellaan on on lähtenyt tämä voi olla suomellekin erittäin merkittävä asia

herra puhemies tämä on tosiaan erittäin iso asia joka on nyt käsittelyssä oma käsitykseni on se että nämä olkiluodon onkalot ovat todennäköisesti maailman vastuullisin tapa sijoittaa tätä ydinjätettä

toivon selkeätä vastausta
tässä vaiheessa ministeri rehn kokeillaan kolmen minuutin riittävyyttä ja mielellään täältä puhujapöntöstä

kiitoksia arvoisa puhemies

loput seuraavalla kierroksella ensinnäkin koskien kysymystä siitä miten tämä edustaja östmanin esiin nostama transmutaation mahdollisuus on otettu huomioon ja ylipäänsä miten tavallaan toisaalta teknologian kehittyminen otetaan huomioon tämä asia on tutkittavana ja sen takia tässä koko ratkaisussa myöskin tämä ydinpolttoaineen palautettavuus on yksi keskeinen kriteeri jos löytyy jossain vaiheessa vuosikymmenien kuluessa parempi mihin nyt päädytään niin siltä ei ole suljettu pois ovia vaan siihen voidaan vielä mahdollisesti palata edustaja jaskari samoin kuin ainakin edustajat turunen salonen ja räsänen kysyivät ydinturvallisuuteen liittyvän teknologian viennistä tämä on erittäin olennainen kysymys ja lähtee siitä että suomi on maailman kärkeä ydinturvaan liittyvässä teknologiassa osaamisessa ja asiantuntemuksessa kun kerran ajattelemme niin että ydinturvallisuus on koko ihmiskunnan etu siellä missä ydinvoimaa hyödynnetään sen pitää olla kaikin puolin turvallista jos tämä kerran on ihmiskunnan etu niin silloin on perusteita siihen että suomi voi aktiivisesti edistää sellaista ydinturvallisuuteen liittyvän teknologian vientiä joka edesauttaa tätä ihmiskunnan yhteistä siinä ei ole mitään pahaa päinvastoin se on erittäin erittäin hyvä koko ihmiskunnan näkökulmasta näin toimimme itse asiassa työ ja elinkei noministeriössä aktiivisesti ja meillä käy viikoittain vieraita tai teemme yhteistyötä muutoin eri eri maiden kanssa tällä saralla ja finnuclear niminen yhteisö hoitaa tätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä tällä cleantech alalla edustaja hassi samoin kuin ainakin edustajat modig kalli rantakangas hoskonen turunen ja salolainen viittasivat tähän perusratkaisuun todeta että säteilyturvakeskus on arvioinut nämä edustaja hassin esittämät näkökohdat rakentamisluvan turvallisuuden arvioinnin yhteydessä tältä osin totean vain sen että kyllä niidenkin arvioiden nojalla ei pelkästään normaalin kaupunkilais tai talonpoikaisjärjen nojalla vaan niidenkin arvioiden nojalla loppusijoitus kallioperään on turvallisempi vaihtoehto kuin maanpäällinen varastointi vesialtaassa jos muualla ei ole kyetty tekemään loppusijoitusratkaisuja se ei johdu niinkään siitä etteikö olisi olemassa teknisiä ratkaisuja vaan siitä että tämä on enemmän yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma kuin tekninen haaste mielestäni pitää kysyä olisiko parempi jos me olisimme samassa jamassa kuin muualla ettemme kykenisi tekemään ratkaisuja ja että joutuisimme nojautumaan vuosikymmeniä vielä maanpäälliseen varastointiin vesialtaissa en usko on varmasti parempi ja vastuullisempi että hoidamme itse osaltamme asiat kuntoon arvoisa puhemies ylitin ajan mutta haluan vastata tähän fennovoimaa koskevaan kysymykseen jonka kalli halmeenpää ja salolainen ainakin eri muodoissaan esittivät tältä osin siis sen suhteen miten fennovoiman aikanaan tuottama ydinjäte sijoitetaan olisi selkeästi paras ratkaisu että yhtiöt löytäisivät yhdessä ratkaisun tämän sijoittamisen toteuttamisesta posivan ja onkalon luolastoon on yhteiskuntataloudellisesti paljon parempi vaihtoehto että hyödynnetään olemassa olevaa luolastoa ja ratkaisua ydinenergialaki on siinä mielessä pakkolaki että sen kahdeskymmenesyhdeksäs pykälä mahdollistaa ydinvoimayhtiöiden pakottamisen yhteiskunnan kokonaisedun nimissä se ei toki ole ensisijainen vaihtoehto ja luotan siihen ja lähden siitä että yhtiöt löytävät tähän asiaan keskenään ratkaisun
arvoisat edustajat nyt otamme sellaisen debattispurtin ja pyydän niitä edustajia jotka haluavat vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies vastaavalla ministerillä on kaunis nimi ainakin ruotsiksi se lausutaan ren mutta niin kuin me kaikki tiedämme ydinjäte ei ole yhtä puhdas kuin ministerin sukunimi loppusijoituksen kustannukset arvioidaan kolmeksi pilkku viideksi miljardiksi euroksi ja ydinvoimalan käytöstä käytöstä poiston kustannukset noin miljardiksi euroksi on selvää että ydinjätehuoltorahastoon on kerättävä riittävästi varoja että kaikissa olosuhteissa noin pitkän aikavälin tehtävistä voidaan suoriutua kysyisin vielä ministeriltä miten hallitus on ajatellut hoitaa varojen keruun

puhemies olemassa olevan lainsäädännön ja päätösten mukaan vastaamme omista ydinjätteistämme ja tämä on tietysti oikein monessa puheenvuorossa ja myös ministerin puheenvuorossa korostettiin sitä että suomi on tässä teknologiassa ykkönen ja kiinnitin huomiota siihen että niin sanotusti globaalin vastuunkin nimissä olisi oikeastaan moraalinen velvoite myydä tai siirtää tätä meidän ylivoimaista osaamistamme myös muualle no jos näin ajatellaan ja täällä monessa puheenvuorossa on myöskin todettu että tämä meidän loppusijoitustapamme on maailman huippua ja maailman turvallisin olemassa oleva teknologia niin herää väkisinkin kysymys että eikös tämän globaalin vastuun nimissä silloin pitäisi vastata muittenkin jätteistä kun se täällä on globaalisti kaikista parasta ja turvallisinta teknologiaa missä vaiheessa kun puhutaan ajasta satoja vuosia eteenpäin tai edes kymmeniä vuosia eteenpäin tällaiset ajatukset tulevat mieleen ja voiko ministeri taata että tällainen keskustelu ei synny jossain vaiheessa

puhemies kun energia asioista puhutaan ja ydinvoimasta niin meidän tulee miettiä hyvin monia asioita jotka eivät ole ole ollenkaan yksinkertaisia huoltovarmuutta ilmastotavoitteita kasvihuonepäästöjä ja tietysti ihan työllisyyteen vientiin liittyviä asioita puhumattakaan energianhinnasta ja sen vaikutuksista sitten vientituotteisiin osittain tämä nyt sillä tavalla vanhan toistamista että viime vaalikaudella käytiin keskustelua tästä periaatepäätöksestä ja ja muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunta totesi lausunnossaan että ydinvoimaloiden terveyshaittojen on osoitettu olevan pienempiä kuin ovat fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat haitat vastaavasti ympäristövaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti ilmastonmuutokseen ja totesi että se aiheuttaa vuosisadan loppuun mennessä suurella todennäköisyydellä hyvin korkean vakavien ongelmien riskin

puhemies edustaja uotilalle pitää sanoa että ei ei niin että sijoituksia suomeen vaan että osaamista viedään viedään muualle toki täytyy myöntää että kun poliittiset linjat vaihtelevat niin niin tässä on varmaan hyvä hyvä pitää tämä asia mielessä ja kirkkaana edustaja turuselle pitää sanoa että eihän tässä keskustelussa missään kohtaa ainakaan minulle ole tullut sellaista oloa että tässä olisi kysymys hallitus oppositio jaosta toivoisin että että edustaja turunen

kiitos ministeri rehnille se oli selvää tekstiä joka liittyy tähän kansalliseen intressiin joka liittyy ydinjätteen loppusijoittamiseen totta kai me me kaikki toivomme että syntyy kaupallinen ratkaisu yritysten välillä mutta jos ei synny niin totta kai silloin pitää käyttää ydinenergialain suomaa mahdollisuutta katsoa ensisijaisesti kansallista etua toivotaan että näin ei tarvitse tehdä

aivan hyvin
arvoisa puhemies ihan ensin haluaisin todeta edustaja saloselle että olen kuunnellut erittäin tarkasti jokaisen puheenvuoron ja täytyy sanoa että edustaja salosen puheenvuorot erityisesti ovat miellyttäneet kyllä korvaani siinä mielessä että aivan hyvin perusteltuja puheenvuoroja olette esittänyt mutta tämä yleinen fiilis oli hiukan sen tyyppinen että tässäkin kysymyksessä olisi muodostunut tämmöinen oppositio hallitus asema mutta jos näin ei ole niin tämä on erityisen tärkeätä arvoisa ministeri rehn kysyisin tässä kuitenkin meillähän on nyt euroopan laajuisesti tulossa sääntelyä nimenomaan ydinjätteen ja radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta ja sääntely luo kiistämättä markkinoita myöskin myöskin niin miten te näette tämän eurooppalaisen sääntelyn ja tämän toimintaympäristön muutoksen ja sitten sen suomalaisen osaamisen yhteennivoutumisen
ja nyt olisi edustaja hassin vuoro arvoisa puhemies
toivoisin että useampi kollega ajattelisi tätä vähän enemmän luonnontieteellisesti ja vähän vähemmän tällaisena poliittis juridisena prosessina kysymyshän on nimenomaan luonnontieteellisistä seikoista edustaja mykkäsen kanssa olen samaa mieltä ilmastonmuutoksen riskeistä ja ministeri rehnin kanssa samaa mieltä siitä että ydinjätteen säilöminen vesialtaissa maan pinnalla on kyllä hyvin turvatonta toivoisin kollegojen ymmärtävän että puhumme ratkaisusta jonka pitäisi olla kestävä satojatuhansia vuosia ei vain muutaman vaalikauden vaan todella satojatuhansia vuosia useiden jääkausien yli pitempään kuin homo sapiens laji on ollut olemassa puhumme siitä että tuona aikavälinä kallioperässä jonka me me olemme oppineet tuntemaan vakaana tapahtuu nykytiedon mukaan jääkausien alkaessa ja päättyessä maanjäristyksiä ja kaikki tämä vaikuttaa siihen mitä sille ydinjätteelle

puhemies varmasti on tullut selväksi että itse olen sitä mieltä että suomen on ratkaistava oman ydinjätteensä sijoittaminen mutta ymmärrän tuota ajatuksenjuoksua mikä edustaja uotilalla oli että jos kerran tämä on maailman paras ja aivan varma järjestelmä niin miksei siellä sitten voisi

olisi tiedossa tämä tämä loppusijoitusongelma tuskin siihen enää lähdettäisiin ja jos mietittäisiin sitä että että lupa ydinvoiman rakentamiselle annettaisiin vasta kun tiedetään miten loppusijoitus tehdään niin uskoisin että sitä ei tehtäisi missään
ja vielä seuraavat kolme puheenvuoroa edustajat kulmuni razmyar jaskari ja sen jälkeen jos ministeri haluaa aivan lyhyesti puheenvuoro hänelle ja sitten siirrytään taas puhujalistaan nyt edustaja kulmuni
arvoisa puhemies paitsi että ydinvoiman rakentaminen on kallista niin kyllähän sitten myös sen loppujätteen käsittely on erittäin kallista kuten tiedämme tässä työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston syyskuisessa raportissa käydään kyllä ansiokkaasti eri kohtia läpi ja tuodaan myös se esille miten tällä hetkellä arvioidaan viiden suomessa piakkoin toivon mukaan toimivan ydinvoimareaktorin toimivan ydinvoimareaktorin ydinjätehuollon kustannuksiksi kuusi pilkku viisi miljardia joista kolme pilkku viisi miljardia menee ydinpolttoaineen loppusijoitukseen no tietenkin mukaan ydinvoimayhtiöt huolehtivat tuottamansa ydinjätteen toimenpiteistä kustannuksista mutta koska kysymyksessä on myös erittäin suuri yhteiskunnallinen seikka niin on syytä huolehtia myös siitä miten valtion ydinjätehuoltorahasto toimii miten pystytään kartuttamaan sen pääomaa mikä ei mielestäni tässä vaiheessa kuitenkaan ole vielä kovin suuri vaikka miljardeista sielläkin puhutaan miten turvataan siis valtion ydinjätehuoltorahaston kerryttäminen

arvoisa puhemies kuten tässä on useassa puheenvuorossa tullut ilmi niin kysymys on myöskin eettinen tulevat sukupolvet sidotaan ratkaisuun jonka turvallisuutta arvioidaan tuhansien vuosien perspektiivillä toivottavasti ministeri voimme luottaa tähän arvioon kyllä minäkin niin kuin täällä moni muukin toivon että tämä sama energia ja sama tarmokkuus käytäisiin myös yhtä lailla energian tiimoilta siinä missä ydinvoimaloissa olemme maailman edellä valitettavasti uusiutuvassa energiassa jäämme taakse mutta toivon kuitenkin että oli mitä mieltä tahansa näiden kahden vaihtoehdon välillä niin niin ajattelisimme niin että jätteet ovat yhteiset ja sitä kautta myös ratkaisun pitäisi olla yhteinen tässä toivon että

että otetaan myöskin muiden maiden ydinjätteitä suomeen koska meillä on hyvin selkeä näkemys että me huolehdimme omista ydinjätteistä parhaalla mahdollisella tavalla joka näyttää olevan nyt paras tapa maailmassa koska ei ole löytynyt löytynyt sellaisia teknologeja jotka esittäisivät parempia vaihtoehtoja varmasti niitä on analysoitu sitten toinen keskustelu on käyty juuri tästä fennovoiman

muittenkin jätteitä niin se ei ole ollenkaan relevanttia mutta kysymys todellakin ministeri rehnille liittyy siihen ihan hieno asia mikäli nyt yhtiöt neuvottelevat siitä että että saataisiin tällainen kansallinen ratkaisu tämän ydinjätteen osalta mikäli se on vaikeaa niin kuinka aktiivinen rooli arvoisa ministeri esimerkiksi temin puolelta meinataan ottaa että saataisiin positiivinen kansallinen

puhemies en minä halua mitään uhkakuvia maalailla mutta uskon että aika moni kansalainen miettii tätä samaa asiaa kun oikein kovasti kehutaan että meillä on paras teknologia meillä on parhaat onkalot meillä on paras kallioperä maailmassa sijoittaa pysyvästi ydinjätteitä uskon että sellainen kysymys herää haluan vain niin paljon kuin hänen valtuutensa riittää vakuuttaisi että

ei tulla missään vaiheessa suomeen tähän maailman parhaimpaan teknologialtaan maailman parhaimpaan sijoituspaikkaan tuomaan se rauhoittaa varmaan minua ja monia muita mitä tulee edustaja rantakankaan viittaukseen siihen että suhtautumiseni ydinvoimaan on on muuttunut niin ei se ole ihme että yhden kansanedustajan osalta suhtautuminen muuttuu kun se on muuttunut koko maailmassa hyvin nopeaa vauhtia ja muuttuu koko ajan ja ydinvoima todetaan menneen ajan energiaratkaisuksi ja uusiutuvat puhtaammat ratkaisut eettisesti vahvemmat ratkaisut kasvavat ajatelkaa että kiinassa pelkästään tuotetaan jo auringolla sähköä kuin ydinvoimalla elikkä se kehitys menee todella eteenpäin
ministeri rehn valitsemaltaan paikalta kaksi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia näistä hyvin asiallisista rakentavista kommenteista ensinnäkin edustaja östman kovin ystävällisesti viittasi nimeeni joka ruotsiksi tarkoittaa puhdasta se on ihan sympaattista mutta mitäs sitten kun koko nimi äännetään ruotsiksi sehän on tietenkin oren tiedän kyllä että osa eduskuntaa ajattelee tällä tavalla enkä mahda sille mitään mutta se ei heijasta näkemystäni ydinvoimakysymyksistä koskien kysymystänne ydinjäterahastosta joka oli myöskin edustaja kulmunin kysymyksen osana meillä on jo tällä hetkellä toimiva järjestelmä ja olemme keränneet tähän

yli kaksi miljardia euroa tämä on ydinenergialain mukainen ratkaisu ja tämä raha kerätään ydinvoimayhtiöiltä mikä on täysin perusteltua koska tämän toimialan sisältä se pitää kerätä koska kyse on sen alaan liittyvästä vakuutuksesta taikka ydinjätteiden hoitamisesta edustaja uotila ja eräät muut edustajat kysyivät mahdollisesta ydinjätteiden tuonnista suomeen ydinenergialaki hyvin selkeästi kieltää ydinjätteiden tuonnin suomeen vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä tätä ydinenergialakia muutettiin niin että sekä ydinjätteiden vienti että tuonti kiellettiin ja päätimme näin kantaa vastuun nimenomaan omassa maassamme tuotetusta ydinjätteestä koskien fennovoimaa joka oli edustaja salosen rantakankaan ja jaskarin kysymyksissä esillä viittaan siihen äsken vastasin eli olisi parempi löytää ratkaisu yritysten välillä yhteiskuntataloudellisesti on järkevää hyödyntää nyt jo olemassa olevaa tai rakenteilla olevaa luolastoa se on nimenomaan yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ratkaisu tältä osin totean vain sen että toimimme ydinenergialain mukaisesti yhteiskunnan kokonaisetu mielessä emme hötkyile mutta emme toisaalta myöskään tule seisomaan tumput suorana

menemme puheenvuorolistaan

arvoisa

puhemies edustaja mykkänen sanoo että jos ydinvoimasta päätettäisiin nyt se olisi cleantech ratkaisu mielenkiintoista siinä on että ilmeisesti edustaja mykkänen johtaa eduskunnan energiaryhmää joka esitti hiljattain tässä että lainsäädännöllä kivihiilen käyttö lopetettaisiin nopealla aikavälillä nyt jos ajatellaan helsingin energian toimintaa niin helsingissä on suuret kivihiilikasat ja käytännössä on tiedossa se että helsingin lämmitys metsähakkeella ei tule onnistumaan

nyt en kysy ministeriltä vaan kysyn edustaja mykkäseltä olisiko mahdollista sitten että ydinvoimalalla hoidettaisiin tämä helsingin energian

arvoisa puhemies minua hieman hämmentää tässä on vilahtanut erilaisia vuosiarvioita edustaja hassi puhui että kysymyksessä ovat luonnontieteet ja ja säteilyn osalta määritteli niin että kysymys on sadoistatuhansista vuosista ja ja varautumisesta riskin osalta satoihintuhansiin vuosiin jos ymmärsin oikein edustaja razmyar puhui puolestaan tuhansista vuosista ja sitten kun katson viime vaalikaudella kaksituhattaneljätoista tehtyä valiokunnan lausuntoa sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoa niin täällä sanotaan että ydinpolttoaine on radioaktiivista jätettä jonka aktiivisuus pysyy korkeana vähintään muutaman sadan vuoden ajan nyt kysyn ministeri rehniltä miten te arvioitte tämän säteilyn ja sen riskin aiheuttaman aikajänteen puhutaanko sadoista tuhansista vai sadoistatuhansista vuosista

arvoisa puhemies tämä hallitus oppositio asetelma kuulostaa kummalliselta koska tämä parlamentaarinen työryhmä joka oli viime kaudella ymmärtääkseni linjasi että edelleen ydinvoima tulee olemaan meillä kansallinen ratkaisu on myöskin siitä jätteestä huolehtiminen ja niin kuin ministeri äsken kertoi ydinenergialaki on se jolla vientiä sekä tuontia rajoitetaan muistanko oikein ministeri että tästä on keskusteltu ja on linjaus myöskin euroopan unionin tasolla että vientiä ja tuontia toisista maista ydinjätteen osalta ei ei voi toteuttaa teknologia on tietenkin se jota voidaan viedä ja sitä kannattaa viedä ja sitä osaamista kannattaa kehittää myöskin meidän yliopistoissa meillä on lappeenrannan yliopisto jossa on erittäin hyvää osaamista myöskin on otaniemen osalta tässä

puhemies ensinnäkin tässä edustaja myller haastoi että ei se ydinvoima mitään cleantechiä ole kyllä vain edelleen vänkään siinä kohtaa että jos nyt mietitään miten cleantech määritellään niin emme me kyllä tiedä kaikkea sitä mitä aiheutamme kun käytämme harvinaisia mineraaleja vaikkapa aurinkokennoihin tai tuuliturbiinien inverttereihin tai sähköautoihin puhumme kuitenkin cleantechistä koska tiedämme että ne näyttävät

jos se tänä päivänä keksittäisiin eli niin kauan kuin hiiltä käytetään massiivisesti se on cleantechiä mitä tulee siihen että annetaan rakennuslupa ennen kuin jätehuolto on kunnossa niin eihän näin olla tekemässä nythän edellytetään myös fennovoimalta lupaa kuntoon sitten siitä mitä turunen tässä kysyi käsitykseni helsingin osalta on että teknisesti kyllä jos loviisalle tulee jatkoa voitaisiin lauhdelämmöllä myös pääkaupunkiseutua lämmittää sen kannattavuudesta tuntuvat sitten helenin insinöörit ja fortumin insinöörit olevan täsmälleen vastakkaista mieltä enkä mene tässä kohtaa erotuomariksi mutta minun mielestäni valtion kannalta pitäisi olla neutraali ja mahdollistaa myös se hukkalämmön käyttö johonkin muuhun kuin loviisan merialueiden aukipitoon talvisin

jos katsoo mistä tämä tvel sen ydinpolttoaineensa tuottaa vaikkapa siperian majakista niin menkää hyvä edustaja mykkänen tutustumaan onko se cleantechiä vai ei ei mutta onko ydinjätteen loppusijoituksessa olemassa olevaa teknologiaa suomessa sekään ei ole aivan selvä kysymys yhtään ydinjätekapselia ei kai ole sijoitettu ja mitä tulee siihen mikä on sijoitusajan pituuden tarve geologian tutkimuskeskus jota täällä edustaja hoskonenkin aiemmin maailman parhaaksi kehui on säteilyturvakeskuksen jota kehutaan yleisesti maailman parhaaksi tilaaman arvion perusteella esittänyt että ydinjätteen loppusijoitukselle tarvetta on vähintään kolmeksisadaksituhanneksi vuodeksi mieluummin miljoonaksi

arvoisa puhemies pyynnöstänne edustaja hassi ajattelen luonnontieteellisesti tätä asiaa lähestyen se uhkakuva että sadantuhannen taikka miljoonan vuoden päästä tällä ydinjätteellä olisi jotain merkitystä on aika pieni asia paljon on että sadantuhannen vuoden päästä nykyistä sivilisaatiota ei maankamaralla ole koska päästöt ja ihmisväestön kasvu pitävät huolen siitä että kasvihuonekaasut tulevat muuttamaan aika merkittävästi tätä maapallon tilaa ja toinen yhtä suuri taikka vielä suurempi asia saattaa olla asteroidin törmääminen sadantuhannen vuoden sisällä se on suuri mahdollisuus että kerran tässä ajassa tuommoinen kymmenen kilometriä halkaisijaltaan oleva asteroidi pystyy tuhoamaan maapallon aika totaalisesti taikka ainakin ihmiskunnan kyllä tänne joitain kasveja voi jäädä jäljelle mutta silloin ei ole ydinjätteellä paljon enää

ja vielä tässä keskustelussa edustaja hassi ja edustaja myller ja jos sitten vielä ministeri haluaa minuutin loppukommentin niin toki se hänelle varataan
arvoisa puhemies on nyt kyllä aika saivartelua sanella siitä onko ydinvoima cleantechiä vai ei toki se aikoinaan vaikutti ydinpommiin verrattuna hyvin cleantechiltä mutta siitä olemme onneksi menneet eteenpäin nyt tiedämme esimerkiksi että uraanimalmia louhitaan noin tuhatkertainen määrä ydinpolttoaineeseen verrattuna ja se se tuottaa valtavat määrät matala aktiivista kuitenkin pohjavesiin ja jokiin ja järviin vuotavaa radioaktiivista saastetta mitä tulee sitten näihin satoihintuhansiin vuosiin niin toki me voimme ajatella että hällä väliä meteori meteori voi tuhota ihmiskunnan mutta kuitenkin mielestäni meidän pitäisi ottaa vastuu niistä asioista joihin me voimme vaikuttaa ja kun nyt kysymys on todella valtavan pitkistä aikajänteistä niin se että nyt päättäisimme käyttää esimerkiksi kymmenen vuotta alkuperäistä suunnitelmaa pitemmän ajan sen selvittämiseen löytyykö turvallisempaa ratkaisua ei mielestäni olisi ollenkaan kohtuutonta se ei myöskään yhtään vaikuta siihen

ja muidenkin tästä asiasta puhuneiden kanssa edelleen samaa mieltä siitä että ilmastonmuutos on suurin riski ihmiskunnan tulevaisuudelle

että meidän on katsottava mitä me tällä hetkellä tiedämme varmasti tulevaisuus tuo eteen monenlaisia ongelmia mutta kun viittasin siihen että että ydinpolttoaineen

olisi päätettävä jo periaatepäätöshakemusvaiheessa tällä halusin vain sanoa sen ja tätä mieltä oli muuten ympäristövaliokunta viime kaudella omassa lausunnossaan että jos tämä olisi vaadittu aina kun

vielä edustaja laukkanen ja sitten ministeri kiitos
arvoisa puhemies venymisestä sen verran tässä keskustelu on mielenkiintoista että kun vaaditaan ministeriä tuomaan sellainen esitys että hän voisi jotenkin vaikuttaa siihen mitä tuhannen tai sadantuhannen vuoden päästä maaperässä tapahtuu niin vaikka hyvä ministeri onkin niin silti pidän sitä hieman kohtuuttomana vaatimuksena
ministeri rehn paikan päältä

edustaja laukkasen kykyä suhteellistaa näitä haasteita joita meillä itse kullakin on edessämme kiitän asiallisesta keskustelusta ja kommentoin vain kahta kysymystä edellisellä kierroksella oli keskustelua tästä ydinjätedirektiivistä ja siitä mikä on eun eun kanta näihin kysymyksiin tähän myöskin edustaja paatero paatero viittasi ja aikaisemmin edustaja turunen me toimimme ydinenergialain pohjalta ja myöskin eun ydinjätedirektiivin mukaisesti se on astunut vastikään voimaan ja sen täytäntöönpano jäsenvaltioissa on nyt käynnissä se on viivästynyt käsitykseni mukaan aika monessa jäsenvaltiossa näyttää siltä että monilla muilla mailla on on tekemistä tämän ydinjätedirektiivin noudattamisessa ja voi hyvinkin ajatella että tulee käyttöä suomalaiselle osaamiselle tällä saralla koska niin kuin aikaisemmin todettiin meillä on maailman kärkeä olevaa osaamista

liittyvissä kysymyksissä vielä edustaja hassille viitaten hänen aikaisempaan puheenvuoroonsa valtiotieteilijänä en uskalla kovin paljon luonnontieteitä kommentoida mutta käsitykseni mukaan itse asiassa edustaja kiurun kysymykseen liittyen ydinjätteeseen liittyy merkittävä säteilyriski noin parinsadan vuoden ajan nykyisen tutkimuksen nojalla säteilyä kuitenkin esiintyy satojatuhansia vuosia mutta silloin säteilyn vaikutus on sama kuin uraanilla maankuoressa eli on erotettava tämä merkittävä säteilyriski ja tavallaan samankaltainen säteilyvaikutus kuin uraanilla maankuoressa ehkä luonnontieteilijä hassi korjaa jos olen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö tästä kokonaisuudesta on on valmistunut tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan takuueläkkeestä annettua lakia muutettavaksi siten että takuueläkkeen määrää korotettaisiin kahdellakymmenelläkolmella eurolla vammaisetuuksista annettua lakia hallitus esittää muutettavaksi niin että keliakiaa sairastaville maksettava pilkku kuudenkymmenen euron suuruinen ruokavaliokorvaus poistetaan lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi sääntelyä joka koskee kansaneläkelaitoksen maksamien etuuksien rahoitukseen liittyvää valtionosuuden maksamista kansaneläkelaitokselle esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen valiokunta pitää takuueläkkeen korotusta myönteisenä korotus parantaa kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien eläkkeensaajien toimeentuloa ruokavaliokorvausta on maksettu keliakiaa sairastaville vuodesta kaksituhattakaksi alkaen tuolloin korvausta perusteltiin sillä että erityisruokavaliosta johtuen keliakiaa sairastaville henkilöille aiheutuu ruokavaliostaan normaalia enemmän kustannuksia keliakia on autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa vaan keliakiaa hoidetaan noudattamalla määrättyä ruokavaliota ja välttämällä tiettyjä ruoka aineista keliakiaa tarvitsemat gluteenittomat tuotteet ovat edelleen tavanomaisia ruokatuotteita kalliimpia vaikka gluteenittomien tuotteiden tarjonta on lisääntynyt keliakiaa sairastava voi rakentaa ruokavalionsa myös siten ettei vältettäviä ruoka aineita korvata kalliimmalla vaan tarvittavat ravintoaineet saadaan muista ruoka aineista valiokunnan mukaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta ei ole ongelmatonta että yhtä sairautta sairastavat saavat korvausta ruokavalion noudattamiseksi on myös muita sairauksia joissa ruokavalion noudattaminen on välttämätöntä ruokavaliokorvaus ei ole edellyttänyt gluteenittomien tuotteiden ostamista eli korvaus ei siltä osin rinnastu lääkekorvausjärjestelmään jossa korvauksen saa lääkettä ostettaessa ostettaessa valiokunta hyväksyy mietinnössään hallituksen esityksen ruokavaliokorvauksen poistamisesta valtiontalouden tasapainottamisessa tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi sekä eri sairauksia sairastavien yhdenvertaisuuteen liittyvistä syistä valiokunta painottaa että terveyden ja sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta on välttämätöntä että keliakiaa sairastava noudattaa ruokavaliota joka ei sisällä sairauden kannalta haitallisia ruoka aineita keliaakikolla gluteenittomasta ruokavaliosta poikkeaminen johtaa lisääntyneeseen sairastavuuteen ja aiheuttaa kustannuksia terveydenhuollossa ruokavaliokorvauksen poistuessa on terveydenhuollon toimin tärkeää tukea keliakiaa sairastavan omahoitoa neuvonnalla ohjauksella ja seurannalla

euron suuruiseen perusvammaistukeen sairauden tunnistamiseen ja hoitoon kannustava käytäntö on alle kuusitoista vuotiaiden osalta ollut voimassa jo ennen ruokavaliokorvauksen käyttöönottoa tästä näkökulmasta katsoen tulisi tarkastella vammaisetuuksien kehittämistä arvoisa puhemies valiokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta joissa ehdotetaan ruokavaliokorvauksen säilyttämistä lisäksi ensimmäiseen vastalauseeseen sisältyy takuueläkkeen indeksikorotusta koskeva lausumaehdotus kiitos

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään myönteisenä että takuueläkettä voidaan korottaa taloudellisesti vaikeanakin aikana tosin indeksitarkistus vie jo kolme siitä kahdenkymmenenkolmen euron korotuksesta tätä korotusta media ei ole kovinkaan paljon hehkuttanut kovasti julkista porua on sen sijaan aiheuttanut valtiontaloudellisesti vähemmän merkityksellinen ruokavaliokorvauksen poisto keliakiaa sairastavilta sattumalta sekin on yksilöä kohden euromääräisesti lähes samanarvoinen eli kaksikymmentäkolme pilkku kuusi euroa herra puhemies olin itse sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen vuonna kaksituhattakaksi kun tämä ruokavaliokorvaus luotiin minä kannatin sitä ei silloinkaan kovin hyvä aika ollut mutta tällainen lisäetuus kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi ei ajateltu että sairastavat ihmiset joutuisivat jossain määrin eriarvoiseen asemaan kun yhdelle sairausryhmälle luotiin tällainen lisäetuus kuten edustaja haatainen äsken kertoi keliakia on autoimmuunisairaus johon ei ole olemassa lääkehoitoa ainoa hoito on ruokavalio josta on poistettu gluteeni kun keliaakikko poistaa ruokavaliostaan gluteenin hän elää täysin normaalia ja tervettä elämää ellei hän poista hän altistuu muun muassa aineenvaihduntasairauksille suolisto ongelmille jopa suolistosyövälle jos keliaakikko käyttää gluteenipitoista ruokavaliota lapsuudessa ja nuoruudessa seurauksena voi olla todella vakavia kasvun ja kehityksen häiriöitä huomattakoon että alle kuusitoista vuotiaat keliakiaa sairastavat saavat tämänkin lain hyväksymisen jälkeen noin yhdeksänkymmenenkolmen euron suuruisen perusvammaistuen arvoisa puhemies miksi ruokavaliokorvaus on sitten ollut jossain määrin eriarvoistava ihmisillä on muitakin sairauksia joissa tarkka ruokavalio on välttämätön mikäli aikoo pysyä hengissä ja terveenä tällainen sairaus on esimerkiksi kihti jossa puriini nimisen valkuaisen välttäminen on tärkeää jotta sairaus pysyisi kurissa kansanterveyden kannalta erittäin merkittävä sairaus on sepelvaltimotauti tai yleensäkin valtimonkovettumatauti joka aiheuttaa sydänongelmien lisäksi esimerkiksi aivohalvauksia taikka alaraajojen verenkiertohäiriöitä jotka jopa amputaatioihin saattavat johtaa sepelvaltimotautiin kuten kihtiinkin on toki olemassa erityiskorvattavia lääkkeitä kuitenkin jo näiden lääkkeiden omavastuuosuudet nousevat kuukausittain hyvinkin usein tämän pilkku kuuden euron yli eikä lääkehoito riitä sepelvaltimotautiin sairastuneen on noudatettava mahdollisimman vähärasvaista ja mahdollisimman kasvis ja hedelmäpitoista ruokavaliota mikäli aikoo pysyä hengissä siis lääkehoidosta huolimatta tiedämme että kasvis ja hedelmäpitoinen ruokavalio ei näillä suomen leveysasteilla ole kaikkina vuodenaikoina myöskään kovin halpaa muitakin sairausesimerkkejä olisi mutta minusta sepelvaltimotautiesimerkki on ihan riittävä osoittamaan sen että nykyisenkaltainen ruokavaliokorvaus on ollut jonkin verran sairaita ihmisiä eriarvoistava herra puhemies jos joskus tälle maalle koittavat paremmat ja runsaammat runsaamman rahan ajat vammaisetuuksia voisi todellakin kehittää niin että ruokavaliota vaativille sairauksille voitaisiin luoda vaikkapa erillinen vammaisetuusluokka mutta tämä laki liittyy ensi vuoden budjettiin ja on osaltaan myös säästölaki parempana aikana tätä säästölakia ei tehtäisi tämä ja muutkin kipeästi ihmisiin sattuvat säästöt ovat osa sitä projektia jolla pyritään pääsemään niihin parempiin aikoihin säästöt ovat osa julkisen talouden tervehdyttämistoimia huomattavasti suurempi osa niitä ovat hallituksen muut toimet joilla parannetaan kilpailukykyä yrittäjyyttä ja työllisyyttä ja etsitään keinoja joilla maan talous pitkällä tähtäyksellä saataisiin kuntoon mutta herra puhemies nyt osallistumme kaikki säästötalkoisiin minunkin perheeni osallistuu muun muassa tämän ruokavaliokorvauksesta luopumisen kautta

arvoisa puhemies hallitus hehkuttaa kovasti takuueläkkeen kahdenkymmenenkolmen euron korotusta korotushan on sinällään kannatettava mutta korotuksen merkitys sulaa miinusmerkkiseksi kun otetaan huomioon hallituksen kaikki muut pienituloisiin kohdistuvat säästöt indeksileikkaukset asiakasmaksujen korotukset lääke ja matkakorvausten leikkaukset lisäävät eläkeläisköyhyyttä ja pakottavat ihmiset toimeentulotuen asiakkaiksi kaikkein eniten olen kuitenkin huolissani niistä pienituloisista eläkeläisistä jotka ovat suoraan minulle sanoneet etteivät he aio toimeentulotukea hakea mieluummin tinkivät ruuasta tai lääkkeistä monelle ikäihmiselle toimeentulotuen hakeminen hakeminen on nimittäin niin alentavaa etteivät he halua sitä tehdä minusta on surullista että ikäihmiset asetetaan näin vaikeaan omanarvontuntoa loukkaavaan tilanteeseen he eivät ole ansainneet tällaista kohtelua arvoisa puhemies on autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa ainoa ja tehokas hoito on elinikäinen ruokavaliohoito gluteeniton ruokavalio tulee kalliimmaksi kuin niin sanottu tavallinen ruoka ja tätä varten ruokavaliokorvaus on olemassa jos keliakiapotilas yrittää yrittää rakentaa ruokavalionsa ilman gluteenittomia tuotteita niin siitä tulee kovin suppea jos taas keliakiaa sairastava ei ruokavaliota noudata niin hänelle voi tulla pahojakin komplikaatioita ja lisäsairauksia puhumattakaan elämänlaadun heikentymisestä ja sairauspoissaolojen lisääntymisestä kansainvälisestikin keliakiaruokavaliokorvaus on suomessa ollut tähänkin asti kovin matala ja nyt hallitus ottaa tämän pienenkin tuen pois kummallista sinällään on että jos keliakiaan olisi lääkehoito niin lääkehoidosta saisi korvausta mutta kun lääkehoitoa ei ole niin ainoasta tehokkaasta hoidosta siis ruokavaliohoidosta korvausta ei jatkossa saa tämän asian ympärillä käyty keskustelu on osoittanut miten huonosti keliakia sairautena tunnetaan jotkut ovat pitäneet ruokavaliota jopa hienosteluna ministeri mäntylä vastasi kuitenkin rehellisesti tekemääni kirjalliseen kysymykseen toteamalla pelkästään säästölaki eikä sitä voi perustella millään muulla syyllä hyvä että ministeri oli rehellinen mutta nämä säästöt kyllä valuvat valitettavasti tyhjiin jos pienikin ryhmä keliakiaa sairastavista vähävaraisista kansalaisista joutuu luopumaan tämän päätöksenteon johdosta gluteenittomasta ruokavaliosta sairauspäivien lisääntyminen sekä lisäsairauksien ja komplikaatioiden hoito tulee yhteiskunnalle nimittäin todella kalliiksi

arvoisa puhemies olen jättänyt vastalauseen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön koskien takuueläkkeen tasoa

takuueläkkeen tarkoituksena on turvata suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo maksamalla valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon täyden takuueläkkeen saavat ne joilla ei ole mitään muita eläkkeitä vuonna kaksituhattaviisitoista takuueläkkeen määrä on seitsemänsataaneljäkymmentäkuusi euroa ja viisikymmentäseitsemän senttiä kuukaudessa ja hallitus esittää takuueläkettä korotettavaksi kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa on kuitenkin huomattava että korotuksen jälkeenkään takuueläkkeen määrä ei riitä turvaamaan eläkkeensaajan toimeentuloa

takuueläkelain tarkoituksen mukaisesti takuueläkkeen korotuksessa tulee huomioida alhainen lähtötaso alhainen lähtötaso ja hallituksen monien muiden toimien vaikutus kaikkein köyhimpien eläkeläisten talouteen kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää takuueläkkeeseen kymmenen euron lisäkorotusta talousarviossa esitetyn kahdenkymmenenkolmen euron korotuksen lisäksi tämä tarkoittaa että takuueläkkeen määrä vuonna kaksituhattakuusitoista olisi arviolta seitsemänsataaseitsemänkymmentäseitsemän euroa

hallitus ehdottaa ruokavaliokorvausta poistettavaksi haluan kuitenkin muistuttaa että on erittäin vakava autoimmuunisairaus jonka hoitoon myönnettävää on verrattava muiden autoimmuunisairauksien hoitoon myönnettäviin tukiin muita autoimmuunisairauksia ovat esimerkiksi ykköstyypin diabetes ms tauti nivelreuma sjögrenin syndrooma ja crohnin tauti näiden sairauksien hoitoa yhteiskunta tukee lääkkeiden erityiskorvattavuudella keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton erityisruokavalio ruokavalio on siis keliaakikon ainoa lääke ja on huomattava että jo pienet määrät gluteenia ruokavaliossa vaurioittavat ohutsuolen limakalvoa elimistö alkaa tuhota omia kudoksiaan ja riski sairastua muihin vakaviin sairauksiin kuten ohutsuolen imusolmukesyöpään osteoporoosiin lapsettomuuteen masennukseen ja niin edelleen näiden oireiden ja lisäsairauksien tutkimuksista ja hoidosta kertyy yhteiskunnalle nopeasti suuria lisäkustannuksia on myös huomattava että keliakian oireet vaihtelevat eri ihmisillä mutta oireet eivät kerro sairauden vakavuudesta myöskään kuusitoista vuotiaana jolloin hallituksen esityksen mukaan ruokavaliokorvaus loppuu ei tavallisesti tapahdu mitään ihmeparantumisia samoin on huomioitava että valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien ravitsemussuositusten mukaan tavanomaiset viljavalmisteet tulee korvata gluteenittomilla vaihtoehdoilla tästä aiheutuu merkittäviä jatkuvia koko loppuiän kestäviä lisäkustannuksia lisäksi monissa perheissä on useita keliaakikkoja esitämme että erityisruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia korvataan keliaakikoille edelleen mainitsen vielä että sekä takuueläkkeen lisäkorotus että ruokavaliokorvauksen säilyttäminen sisältyvät kristillisdemokraattien hyvään tasapainoiseen vaihtoehtobudjettiin kiitos

arvoisa herra puhemies

on parantumaton autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa vaan sen ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka gluteeniton ruokavalio keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi ms tauti crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes nämä sairaudet ovat kelan lääkekorvauksen piirissä mutta keliakia ei

lääkkeitä sairauden hoitoon ei ole korvaus on kattanut noin kolmekymmentäviisi prosenttia ruuan lisäkustannuksista sosiaali ja terveysministeriö on esittänyt että keliakiaa sairastavat voisivat syödä jotain muuta jos heillä ole varaa ostaa gluteenitonta ruokaa korvaus on jopa kyseenalaistettu sillä perusteella ettei voida valvoa käyttävätkö ihmiset sen nimenomaan gluteenittoman ruuan hankintaan tämä on mielestäni hämmästyttävää korvauksen poisto heikentää keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota hoitamaton keliakia aiheuttaa monia muita sairauksia kuten osteoporoosia nivelsai rauksia masennusta ja jopa

koskevan toisen lakiehdotuksen hylkäämistä vastalauseessa esitämme hyväksyttävästi myös seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee väliaikaisen lainsäädännön jolla kansaneläke ja kuluttajahintaindeksiin sidotut etuudet eivät laske indeksin mukaisesti vuonna kaksituhattakuusitoista jotta myös takuueläkkeen korotus hyödyttäisi eläkkeen saajia täysimääräisesti

arvoisa puhemies edustaja kiljusen puheesta on korjattava kyllä yksi virheellinen kohta edustaja kiljunen sanoi äsken että valiokunnan mietintö rinnastaisi keliakian ruoka aineallergiaan valiokunnan mietintö ei mainitsekaan sanaa

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat takuueläkekorotus on hallituksen toimesta hyvin tervetullut teko tässä valtiontalouden tilassa mutta sitten kun tätä kokonaisuutta ajattelee ja pohtii mitä tässä on tulossa eläkkeensaajien kohdalla tämä tuntuu varsin pahalta

keliakiakorvauksesta luopumista niin se on myös nykyiseltä hallitukselta varsin ikävä tämmöinen poliittinen arvovalinta monen vuoden jälkeen saatiin viime vaalikaudella edes pienen pieni korotus tähän tähän kyseiseen korvaukseen ja nyt hallitus on siis viemässä koko korvauksen tyystin pois täällä keskustelussa tänään todettiin edustajakollegan edustajakollegan toimesta että tämä ruokavaliokorvaus jota keliaakikoille on maksettu on eriarvoistava muihin sairauksiin verrattuna täytyy kuitenkin todellakin muistaa se että hallitus tekee tämän leikkauksen pelkästään valtiontalouden säästötarpeella ei siinä ole tasapuolisuutta mietitty tämän tämän vastuuministeri on myöntänyt vastatessaan kirjalliseen kysymykseen kahdeskymmenesyhdeksäs kymmenettä tänä vuonna että valtiontalouden säästötarpeet on se syy minkä takia keliakiakorvausta ollaan viemässä

sitten osittain myös jo korvattavuuden piirissä elikkä mielestäni se että ruokavaliokorvauksesta luovutaan on askel tähän salissa mainittuun suuntaan että eri sairauksia kohdellaan varsin eriarvoisesti

verenpaineesta kärsivä saa siihen tabletin lääkkeen jolla pystyy alentamaan verenpainetta kuten täällä ovat useammat edustajat jo todenneet ruoka on keliakiaa sairastavalle se ainoa lääke jota hän voi käyttää sairautensa hoitoon keliakia ei ole missään nimessä allergia vaikka sellaiseksikin me välillä sen haluamme mieltää se on parantumaton autoimmuunisairaus aivan kuten on ms tauti tai diabetes joiden vakavuutta me emme kiellä emmekä kiistä miksi siis kiistämme sen keliakian kohdalla varsinkin kun tiedämme että hoitamattomana se aiheuttaa osteoporoosia lapsettomuutta ja suoliston syöpää ja kaikkien näiden hoitaminen maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin keliakiaa sairastavan lääkkeen osittainen korvaaminen eli ruuan ja ruokavalion korvaaminen suomessa on maailman paras diagnostiikka ja sen avulla on pystytty tunnistamaan keliakiaa sairastavia ja sen avulla me myös olemme pystyneet estämään sairastumista muihin sairauksiin ja siten siten myöskin säästämään välillä tuntuu että meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa vallalla tämmöinen niin kuin viljaton ruokavaliobuumi ja tuntuu että ikään kuin se on vähän ehkä hämärtänytkin meidän ymmärrystämme siitä että kaikkien kohdalla ei ole kysymys omaehtoisesta valinnasta vaan pakosta ja silloin kun kyseessä on pienituloinen ihminen opiskelija eläkeläinen lapsiperheen yksinhuoltajaäiti tälläkin korvauksella on merkitystä lopuksi pitää vielä sanoa takuueläkkeen nostosta huomatkaa matkakulujen omavastuuosuus nousee kahteenkymmeneenviiteen euroon edestakainen matka on jo viisikymmentä euroa

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu tämä takuueläkkeen korotus on tarpeellinen mutta kyllä on tosiasia että se ei pysty millään tavalla korvaamaan niitä kaikkia leikkauksia jotka kohdistuvat nyt pienituloisiin eläkeläisiin kun eläkkeensaajan asumistuki leikkaantuu lääkkeiden ja matkojen omavastuita korotetaan ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksut tulevat

teettäneet eduskunnan tietopalvelun kautta ja ne edelleenkin pitävät paikkansa arvoisa puhemies tästä keliakiasta vielä se on parantumaton autoimmuunisairaus johon ei ole olemassa lääkehoitoa ja ainoa hoito on tämä gluteeniton ruokavalio koska tästä keliakiasta aiheutuu tätä sairastaville normaalia enemmän kustannuksia niin on kohtuullista että keliaakikoille maksetaan korvausta olin itse sosiaali ja terveysvaliokunnassa vuonna kaksituhattakaksi ja edustaja keränen oli mukana kun saimme yhdessä läpi tämän tämän uudistuksen että että tätä korvausta annetaan jotta jotta pystytään tasaamaan tasaamaan näitä kustannuksia tuolloinhan sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi että korvaus on tarpeellinen varsinkin terveyden edistämisen ja sairastavuuden ehkäisyn kannalta ja korvaus nähtiin keinona myös saada säästöjä koska sillä voitaisiin sitten parantaa keliakiaan sairastuneen itsenäisiä hoitomahdollisuuksia me tiedämme että gluteenittomasta ruokavaliosta poikkeaminen merkitsee sitä että että sairauksia sairauksia tulee ja siitä tulee kustannuksia terveydenhuollolle

arvoisa herra puhemies kuten edustaja keränen kävi minulle toteamassa tässä hänen muistinsa sillä tavalla oli väärä keskustelimme tässä ja todellakin sosiaali ja terveysvaliokunnassa viitataan että keliakia olisi vastaava kuin ruoka allergia ja tämä perustuu sosiaali ja terveysministeriön antamaan lausuntoon joka sinällään sekin on osittain virheellinen ja haluan tässä yhteydessä korjata tämän asian elikkä meidän valiokuntamme antoi mietinnössään siitä selkeän lausunnon jossa se viittaa että että keliakia voidaan tulkita myös eräänlaiseksi ruoka allergiaksi

arvoisa puhemies vielä edustaja keräseltä on kysyttävä käsittääkseni olette alan ammattilainen ja lääkäri mitä te lääkärinä sanotte keliakiaa sairastavalle joka jatkossa sanoo että ei voi noudattaa sellaista ruokavaliota jota lääkäri lääkäri ohjeistaa hoidatteko sitten mieluummin niitä sairauksia joita syntyy siitä että että jää hoitamatta minä uskon että kaikki sosiaali ja terveysalan ammattilaiset uskovat siihen että mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan ehkäistä sen halvemmaksi hoitojen hoitojen kustannukset yhteiskunnalle tulevat mutta sen lisäksi se on myös inhimillisesti parempaa hoitoa ettekö te usko tähän

mitä edustaja salonen kysyi niin on tietysti niin että myös monissa muissa sairauksissa kuten esille ottamassani sepelvaltimotaudissa joudutaan hankkimaan erilaista ruokaa kuin mitä sepelvaltimotautia sairastamaton hankkii eikä myöskään sepelvaltimotautipotilas saa siihen mitään ruokavaliokorvausta sepelvaltimotautia sepelvaltimotautia sairastava potilas saa erityiskorvattavat lääkkeet mutta jo niidenkin omavastuuosuudet nousevat kuukaudessa korkeammaksi kuin tämä kaksikymmentäkolme euroa ilman muuta lääkärinä olen sanonut potilailleni jotka sairastavat keliakiaa että heidän täytyy noudattaa tätä keliakiaruokavaliota koska jos he eivät noudata siitä saattaa seurata heille myöhemmin sairauksia

arvoisa puhemies se mikä tässä hallituksen esityksessä on kuitenkin hyvää on se että alle kuusitoista vuotiailla tuo keliakiakorvaus säilyy ja silloinhan se on eittämättä äärimmäisen tärkeää sen takia että kysymys kysymys on kuitenkin peruselintarvikkeista on kysymys

leivästä pastasta jauhoista nämä ovat ne systeemit mihin tässä vaikutetaan koska muutoinhan ruoka on täysin samanlaista kuin kaikilla muilla liha on samaa kala on samaa kaikki muu tällainen on samaa paitsi sitten nämä kotimaiset jauhot se on todella ikävää että tässä taloustilanteessa tästä pitää leikata mutta tämä ei voi olla sellainen asia joka kaataa kenenkään ihmisen taloutta nurin jos jauhokilo maksaa viisikymmentä senttiä enemmän niin se ei ole niin iso asia ihan oikealla tavalla ajateltuna me voimme ajatella sitten myöskin sitä että meillä on olemassa diabetes ja meillä on olemassa monia muita sairauksia missä myöskin ruokavaliolla voidaan tehdä aika paljon jollette tienneet niin pehmytkudosreumaa voidaan hoitaa ruokavaliolla silloin täytyy katsoa mitä sieltä kaupasta ostetaan ja ja mitä käytetään mitä syödään mitkä soveltuvat minulle minä myönnän sen että on ikävää että keliakiapotilaat eivät voi syödä rieskaa eivätkä eivätkä ranskanpullaa vaan se täytyy tehdä itse omista jauhoista mutta tämä ei ole kynnyskysymys missään

täytyy saada myöskin hiilareita ja se on minusta hyvä niin että lapsille on vielä tämä korvaus olemassa ja kotona pystytään tekemään sitten sellaiset jauhotuotteet mitä voidaan syödä tai ne pystytään ostamaan kaupasta se mihin voitaisiin tietysti kiinnittää huomiota on se että kysyttäisiin leipureilta mistä syystä se gluteeniton leipä maksaa niin paljon koska jauhojen hinnasta se ei ole kiinni

arvoisa puhemies aika pöyristyttävää puhetta edustaja tolppaselta keliakiaa sairastavien tilanne ei tietenkään ole samanlainen kaikkien osalta mutta kyllä on olemassa ryhmiä tämän korvauksen lopettamisen jälkeen vaikeuksia noudattaa tätä ruokavaliota käsitänkö nyt niin että olette hallituksen hallituspuolueen edustajana ajamassa esimerkiksi sitä että jatkossa keliakiaa sairastavien ruokakulut otettaisiin huomioon toimeentulotuessa kun tämä korvaus poistuu niin juuri sanoitte että kukaan ei tule suomessa jäämään tilanteeseen jossa se olisi rahasta kiinni minä voin kertoa että toimeentulotuella elävien osalta jo ihan normaalin ruokavalion noudattaminen sillä budjetilla on vaikeaa ajatteko siis nyt jatkossa toimeentulotukeen sellaista muutosta että nämä ruokakulut huomioidaan toimeentulotukimenoissa edustaja tolppanen

arvoisa puhemies keliakiakorvaus on ollut asia josta on tullut erityisen paljon kansalaispalautetta ja täytyy siltä osin lähettää terveinen kaikille niille joilta viestiä on tullut päätös ei ole positiivinen mutta mutta taloustilanteessa on tarkasteltava kaikki kaikki asiat yhdyn tässä edustaja tolppasen näkemykseen siitä että että lasten ja nuorten korvaus tässä kysymyksessä säilyy ja toivonkin että taloustilanteen kohentuessa myöhemmin ruokavaliokorvausta harkittaisiin uudelleen

arvoisa puhemies monet keliakiapotilaat ovat seuranneet koko syksyn tätä keskustelua ja ja olen saanut viestiä että siellä ovat myös monet pahoittaneet mielensä tästä keskustelusta koska he ovat kokeneet että heidän sairauttaan ei ymmärretä eikä oteta vakavasti eli sitä sairautta jopa vähätellään ja juuri tämmöiset kommentit että ei ihminen sitä pullaa tarvitse että ihminen tulee toimeen kyllä ilman pullaakin ovat äärettömän loukkaavia näitä ihmisiä kohtaan

arvoisa rouva puhemies haluaisin vain sanoa pienen kommentin ministeriön ja valiokunnan mukaan tarvittavat ravintoaineet tulisi hankkia muista ruoka aineista kuin viljoista kun ajatellaan että on suositeltu että päivittäin saataisiin kaksikymmentäviisi grammaa kuitua niin jos se pitäisi hankkia jostakin muusta kuin gluteenittomista viljatuotteista se tarkoittaisi esimerkiksi kaksikymmentäviisi porkkanaa tai kaksikymmentä keräsalaattia päivittäin että voimme vain itse kukin miettiä kuinka moni meistä popsii päivittäin kaksikymmentäviisi porkkanaa tai kaksikymmentä keräsalaattia mielestäni tätä ruokavaliokorvauksen säilyttämistä tulisi todella vakavasti harkita

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin toimeentulotuki on viimekätinen sosiaaliturvan muoto tässä maassa niin kuin toivottavasti tiedätte ja se on erittäin hyvä että meillä on olemassa vielä toimeentulotuki se täytyy pystyä säilyttämään mutta silloin jos menee oikein todella tiukoille niin kuin toimeentuloasiakkailla hyvin usein menee niin silloin on olemassa vielä yksi jota voidaan ja sitä sanotaan harkinnanvaraiseksi toimeentulotueksi jos on kysymys elämästä ja kuolemasta niin vaikka kunnat päättävät tästä asiasta kuntien sosiaalitoimistot päättävät niin en kuolemaksenikaan voi uskoa että silloin jätettäisiin auttamatta jos tästä on kysymys jos taas sitten puhutaan siitä tarvitseeko ihminen pullaa vai eikö tarvitse niin kaikki meistä aina joskus tarvitsevat pullaa sitähän minä en äskenkään sanonut etteivät tarvitse vaan minä sanoin että voidaan tehdä myöskin kotona voidaan tehdä jauhoista on olemassa keliakiajauhoja tiedän toki että niissä on paljon huonompi sitko kuin vehnäjauhoissa nimittäin meillä on myöskin keliaakikoita lähellä

on sen aika ja silloin kun sellaiset ihmiset ovat mukana joilla keliakia on mutta se mikä on ikävää todella ikävää on se että tämmöisten erikoistuotteiden joita tehdään vähemmän myyntihinta valmistuotteiden myyntihinta on niin paljon kovempi kuin muiden tuotteiden se on se ikävä asia tässä perustarvikkeet mistä pulla tehdään tai mistä leipä tehdään jauhot eivät maksa niin paljon enempää se on tosiasia toki haluaisin että tämä korvausasia on väliaikainen ja että sitä pystyttäisiin palauttamaan varsinkin sitten kun mennään siihen vaiheeseen että ei olla työelämässä ja keliakia tulee mukana on varmasti tiukkaa kun tästä leikataan mutta onneksi yleensä vähän varttuneempi väki osaa itse leipoa ja leipookin aika paljon nimenomaan sitten kotona leipää ja pullaa myöskin gluteenitonta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan korjata edustaja tolppasen käsityksen gluteenittoman jauhon hinnasta gluteenittoman jauhon kilohinta on noin kuusi euroa muutama sentti vaille kun esimerkiksi vehnäjauhon on alle seitsemänkymmentä senttiä elikkä me puhumme yhdeksänkertaisesta tai lähes kymmenkertaisesta hinnasta sitten gluteeniton ruoka aiheuttaa kuukausittain tällä hetkellä arviolta noin seitsemänkymmentä euroa lisäkustannuksia joka ainut kuukausi kun me puhumme toimeentulotuesta niin sitä sitä maksetaan kuukausittain aina tilanteen mukaan ja harkinnanvaraisena toimeentulotukena ei yhtenä kuukautena lähdetä huomioimaan gluteenitonta ruokavaliota harkinnanvarainen toimeentulotuki perustuu muihin asioihin toisaalta

jauhoja on myös muualla kuin leivässä tai pullassa tai pastassa on eri elintarviketuotteissa keliaakikko joutuu kaupassa käydessään arvioimaan jatkuvasti

sitä onko gluteenitonta ruokaa tai kun menee ravintolaan syömään niin täytyy moninkertaisesti kertoa ja sanoa että minulla täytyy olla täysin puhdas gluteeniton ruoka useimmiten ravintoloissa peritään myös lisäkustannus näistä gluteenittomista ruuista tästä syystä kyse on on huomattavasti isommasta asiasta kuin pelkästään tästä tästä keliakiakorvauksesta kyse on koko elämän sisällöstä ja elämää elämää täyttävistä asioista se voi joissakin tilanteissa syrjäyttää esimerkiksi

nuoria kun heillä ei ole varaa kavereitten kanssa lähteä esimerkiksi syömään yhdessä tai tai lähteä viettämään yhteistä vapaa aikaa tai sitten niissäkin tilanteissa kun joutuu sen aina perustelemaan että anteeksi en voikaan syödä tätä ruokaa koska tämä ei ole gluteenitonta eli tämä on monellakin tavalla riski syrjäyttää

arvoisa puhemies minä voin vielä jollain tavalla ymmärtää salissa olevien kansanedustajien puheenvuoroja siitä että on tehtävä säästöjä ja ja tämä on yksi säästökohde mutta minä en voi ymmärtää sellaista jollain tavalla jopa ylimielisyyttä joka edustaja tolppasen puheenvuorosta jotenkin kuvastui toivon todella että tutustutte asiaan ennen kuin puhutte edustaja kiljunen hyvin täällä kertoi esimerkiksi toimeentulotuen ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen luonteen ruoka on säännöllinen meno kuukausittainen meno se ei ole harkinnanvaraisen toimeentulotuen asia joka on kertaluontoinen tuki johonkin esimerkiksi vaikka vuokrarästeihin jolla pyritään perhettä auttamaan kyllä tämä on asia joka on syytä harkita nyt myös toimeentulotuessa aivan eri lailla kuin tähän asti on harkittu toivon että kun asiasta asiasta noin paljon nyt puhuitte niin ottaisitte siitä selvää ja ja sitten vaikuttaisitte siihen että asia myöskin näin olisi että ne ihmiset jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa ja joille se

rouva puhemies ruokavaliokorvauksen poistoa on perusteltu säästöillä jotta saisimme kymmenen miljoonan euron säästöt vuosittain tosiasia on että keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen poisto tuo yhteiskunnalle paljon paljon suurempia menoja on muistettava että oireet vaihtelevat potilailla ja oireet eivät kerro tämän taudin vakavuudesta joskus oireet ovat hyvin mitättömiä ja pieniä ja on hyvin helppo kuvitella että tiukasta täysin gluteenittomasta ruokavaliosta voi helposti lipsua varsinkin kun kyse on vähäisistä euromääristä ei ole vaikea kuvitella että oireiden vuoksi lisääntyvät lääkärissäkäynnit moninaiset tutkimukset skopiat ja varsinkin jos muutamakin potilas päätyy saamaan vakavamman seurannaissairauden niin kymmenen miljoonaa on hurahtanut tosi nopeasti jos jälkeenpäin vaikka vuoden päästä ruvetaan katsomaan niitä kustannuksia mitä yhteiskunnalle on aiheutunut ruokavaliokorvauksen poistosta niin ne todellakaan eivät ole säästöjä vaan ne ovat suuria lisääntyneitä kustannuksia ja siihen päälle tulevat tietysti henkilökohtaiset ja perheiden lisääntyneet vaikeudet

puhemies täytyy ihmetellä tässä tätä suunnatonta halua puolustaa tätä keliakiakorvauksen poistamista edustaja tolppanen kesäkuussa kirjallisella kysymyksellään kysyi tästä ja totesi että kun tämä aiheuttaa niin kohtuuttomia kustannuksia ruokamenoissa tämä esitys pitäisi peruuttaa ja nyt nyt täällä ollaan puolustamassa sitä sitä vimmatusti totesitte että kun keliakiapotilaan gluteeniton makaronipaketti maksaa neljä euroa ja yhdellä eurolla saa neljä pakettia tavallista makaronia niin onhan se kohtuutonta millaiset ruokakustannukset tästä tulee että tästä käytäisiin vähän kiihkotonta keskustelua ja todettaisiin että tämähän on on selvä säästölaki joka kohdistuu nyt tällaisten ryhmään joilla on sairaus johon ei ole lääkehoitoa ja nyt nämä ihmiset joutuvat maksamaan ruoastaan ja siitä toimeentulostaan enemmän erityisesti nyt pitää olla tietysti huolissaan niistä ihmisistä jotka ovat tosi pienituloisia jos toimeentulotuki näissä asioissa on sitten se viimesijainen niin niin eihän se tiedä mitään muuta kuin kunnan luukulla tai tulevaisuudessa kelan luukulla entistä enemmän trafiikkia ja ja byrokratian kasvua eli sinänsä tämä gluteeniton ruokavalio on

sosiaali ja terveysvaliokunta aikanaan aikanaan hyväksyi hyväksyimme sen laajalla yksimielisyydellä olisi jatkettu ja mietitty näitä säästöjä ehkä vähän toisenlaisista kohteista

arvoisa puhemies edustaja tolppaselle on jo moni muukin nyt tässä todennut että että se todellinen ongelmahan nimenomaan on se että nämä keliakiajauhot ja muut tuotteet eivät ainoastaan ne valmistuotteet ovat huomattavasti kalliimpia se ei siis koske ainoastaan näitä valmistuotteita vaan myös jauhoja makaronia mitä kaikkea tahansa sieltä kaupasta ostetaan

arvoisa puhemies kuten äsken sanoin niin toivonpa todella että tämä laki tulee kaikessa tapauksessa olemaan vain väliaikainen laki että tämä ei jää pysyväksi laiksi laiksi että tämä pystytään korjaamaan jossakin vaiheessa koska tämä on todella ikävä laki tämä on todella ikävä laki sen myönnän jos sairastaa keliakiaa se varmasti täyttää koko elämän kuten kaikki sairaudet mitä ihminen sairastaa kyllä tuppaavat täyttämään koko elämän sen sijaan sitä minä en ymmärrä ollenkaan että keliakiakorvausta puolustellaan sillä että opiskelijan täytyy päästä ravintolaan syömään onko onko todellakin yhteiskunnan yhteiskunnan asia maksaa ravintolasyömiset edustaja kiljunen tätä tätä minä ihmettelen sitä paitsi me ehkä käymme erilaisissa ravintoloissa syömässä niissä ravintoloissa joissa minä olen käynyt keliakiasta vapaa tai laktoositon ruoka ei maksa yhtään sen enempää kuin toisenkaanlaiset ruuat ne maksavat ihan saman verran se mikä täytyy nyt huomioida tässä on se että joka tapauksessa tässäkin esityksessä keliakiakorvaus säilyy alle kuusitoista vuotiailla se on erittäin tärkeä asia se mihin minusta tässä kohtaa meidän pitäisi joku keino keksiä on se millä tavalla me pystymme takaamaan sen että esimerkiksi meidän vanhukset

niitä asioita joista tämän hallituksen on on täytynyt leikata toivon toivon todella että me pystymme jossakin vaiheessa tätä asiaa kääntämään johonkin toiseen suuntaan ja jos rupeaa näyttämään siltä että ihmisillä ei ole rahaa ruokaan niin totta kai täytyy silloin löytyä apua joko sosiaalitoimistosta tai kelasta mutta se on eri asia onko sitten järkevää se että täytyy juosta luukulta luukulle hakemassa rahaa ruokaan

rouva puhemies käsittelemme kyllä erittäin ikävää asiaa ja niin kuin on usein todettu keliaakikko käyttää kuukaudessa keskimäärin kuusikymmentäkahdeksan euroa enemmän kuin tavallista ruokavaliota syövä henkilö omiin elintarvikkeisiinsa pitäisin tärkeänä että nyt pohdittaisiin tiettyjä verotuksellisia ratkaisuja asian asian edistämiseksi nyt on myös huomattava se että kun on päätetty luopua makeisverosta niin sekin tulee osaltaan laskemaan tiettyjen keliaakikkojen käyttämien gluteenittomien tuotteiden hintoja on tietysti selvää jokaisen toimeentulo on viime kädessä turvattava sen harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta mutta olisi ehkä hyvä pohtia millaisia vähennysoikeuksia voisimme ehkä luoda verotukseen sellaisille henkilöille jotka joutuvat turvautumaan jokapäiväisessä elämässään

arvoisa rouva puhemies kaikki olemme tässä maassa varmaan samaa mieltä siitä että talous täytyy laittaa kuntoon hallituksella on omat välineensä työkalupakissa mitä voidaan käyttää sitten noin laajemmassa mittakaavassa on välineitä enemmänkin ne kaikki eivät ole hallituksen käytettävissä jos ajattelee näitä leikkauksia niin kyllähän eläkeläinen joka asuu isossa omakotitalossa jota lämmitetään sähköllä ja joka sairastaa keliakiaa ja muita sairauksia on äärettömän huonossa tilanteessa tällä hetkellä ja ja ei voi puolustella tätäkään leikkausta millään tavalla mutta on ymmärrettävä kuitenkin se että lähtökohtaisesti ainoastaan sillä tavalla että suomessa on talous kunnossa hyvinvointiyhteiskunnan kuitenkin toiminnassa kun hallituksella on käytettävissään ne keinot miten laitetaan taloutta kuntoon leikataan etuisuuksista niin tässä tullaankin semmoiseen kysymykseen että näitä tämäntyyppisiä leikkauksia ei tarvitsisi tehdä jos me saisimme tähän maahan yhteiskuntasopimuksen me saisimme kasvu uralle suomen talouden mikä on erityisen nyt itse asiassa aika nopeallakin aikataululla koska tällä hetkellä ekp harjoittaa elvyttävää rahapolitiikkaa mutta suomi on jäänyt euroopan kasvusta jälkeen ja on todennäköistä se että ekpn harjoittama rahapolitiikka kiristyy mikä on suomen taloudelle erityisen vaarallista tämän vuoksi meidän pitäisi saada suomi kasvu uralle ja erityisen tärkeää on että nyt työmarkkinajärjestöt pääsisivät sopuun niistä keinoista miten tämä kasvuloikkaus pystytään tekemään tämä on se juttu että tämäntyyppisiä leikkauksia ei tarvitsisi tehdä minä toivon että nyt siinä vierellä minusta katsoen oikealla puolella sosialidemokraatit voisivat omien yhteyksiensä kautta vaikuttaa että tähän maahan saadaan yhteiskuntasopimus

arvoisa rouva puhemies nyt tuntuu että edustaja tolppasella tämä keskustelu menee vähän niin kuin hiusten halkomiseksi minun mielestäni opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus

syödä muuallakin kuin kotona ja tämä on todellinen käytännön esimerkki on urheiluseura joukkueharrastus jossa joukkue kisailee eri puolilla suomea ja näissä tilanteissa joukkue menee silloin aina sovitusti johonkin ravintolaan tai kahvilaan syömään

näissä tilanteissa on on tullut esille se että joka paikassa ei ole tarjolla gluteenitonta ruokaa tai jos sitä on tarjota niin se on kalliimpaa kuin muilla siltä osin tämä on saattanut vaikuttaa siihen että että nuori joka sairastaa keliakiaa ei jatkuvasti halua olla esillä näitten omien asioittensa kanssa ja sitä kautta ei mielellään myöskään mene ravintolaan tai sitten tämän joukkueen mukana syömään nämä ovat käytännön esimerkkejä joita tulee siinä mielessä kun totesitte ja sanoitte että että perusteluna on se että että opiskelija ei saisi mennä ravintolaan syömään minun mielestäni opiskelija kyllä saa mennä ravintolaan syömään aivan kuten me kaikki muutkin

suomen valtiontalous pitää saada kuntoon se on ilman muuta selvää että säästöjä pitää löytää mutta ajattelen esimerkkinä ihan tavallista perhettä jos perheen talous on kuralla ja ruvetaan miettimään mistä säästöjä löytyy niin kyllä ajattelisin että se perusmatikka on sellaista että siellä ei aleta säästää sellaisista kohteista jotka itse asiassa tuovat paljon lisäkustannuksia ja ajattelisin että valtiontalouden hoito kuitenkin kai osaltaan perustuu myös ihan perusmatikkaan elikkä siihen ettei valita säästökohteiksi sellaisia asioita jotka todellisuudessa tuovat paljon paljon lisäkustannuksia että siinä mielessä ajattelisin kyllä että päätöksiä tehdessä ehkä ei kannattaisi siitä perusmatikasta mennä liian kauas ja pitäisi tehdä hyviä ja oikeita päätöksiä

arvoisa puhemies kun hallitus tekee näitä säästöpäätöksiä niin miksi hallitus ei laske vaihtoehtoiskustannuksia meillä on ihan selkeitä terveystaloustieteellisiä menetelmiä joita minäkin osaisin käyttää ja joilla me voisimme arvioida päätöksenteon

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkejärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä samalla ehdotetaan muutoksia myös muita sosiaalivakuutusetuuksia koskeviin lakeihin sekä yksityisten alojen työeläkkeiden rahoitusta koskeviin lakeihin

ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sopeutettaisiin lisäksi elinajanodotteen muutokseen valiokunta pitää vanhuuseläkeiän nostamista välttämättömänä ja samalla hyvin myönteisenä sitä että mahdollisuus joustavaan eläkeikään säilytetään työeläkelakien mukainen vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja laskettaisiin seitsemääntoista vuoteen ja yläikärajaa nostettaisiin nykyisestä iästä asteittain eläkettä ehdotetaan karttuvaksi koko työuran ajan yksi pilkku viisi prosenttia vuodessa työntekijän kunakin vuonna saamien työansioiden perusteella ja yrittäjän vahvistetun työtulon perusteella valiokunta pitää eläkelaskennan ymmärrettävyyttä ja selkeyttä lisäävänä sitä että eläke karttuu jatkossa koko palkasta eläkemaksujen osuutta siitä vähentämättä karttumien muutokset ja eläkkeen karttuminen koko palkasta kasvattavat keskimääräisiä eläkkeitä kaikilla tulevilla ikäluokilla karttumien muutosten vaikutuksia eläketasoon on syytä seurata osa aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä uusi eläkemuoto helpottaa joustavaa joustavaa työnteon ja eläkkeen yhdistämistä ikääntyneillä työntekijöillä valiokunta katsoo että tämän eläkemuodon käyttöä ja sen rahoituksellista kestävyyttä tulee seurata uusi eläkemuoto olisi myös työuraeläke joka mahdollistaisi pitkän työuran rasitusta aiheuttaneessa työssä tehneelle henkilölle jäämisen eläkkeelle ennen alinta vanhuuseläkeikää työn rasittavuus ja kuormittavuustekijöinä otetaan huomioon niin fyysiset kuin psykososiaaliset tekijät

tai sen jälkeen eläkkeelle jäävien osalta kaksi vuotta perustuslakivaliokunnan mukaan ammatillisen eläkeiän nostaminen ei johda ammatillisen eläkejärjestelmän valinneiden henkilöiden eläke etujen kohtuuttomaan heikentymiseen vaan ammatillista eläkeikää nostetaan asteittain vastaavalla tavalla kuin yleistä eläkeikää nostetaan sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan esittämään arvioon siitä että ehdotettavat korotukset ammatillisiin eläkeikiin ovat maltillisia eläkeikien nosto ehdotetaan toteutettavaksi puolustusvoimien ja ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevalle olevalle henkilöstölle samassa suhteessa kuin palkansaajille puolustusvaliokunta esittää lausunnossaan että nämä säännökset valmisteltaisiin uudelleen koska muutoksilla on negatiivinen vaikutus suomen puolustusjärjestelmään ja rajaturvallisuuteen poikkeusoloissa sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että koska sotilaiden eläkeikä on kahdeksan vuotta yleistä eläkeikää alempi on kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi kohtuullista että ero ei kasva nykyisestä kun eläkeikä nousee asteittain maanpuolustuksen ja ja rajaturvallisuuden edellyttämät välttämättömät järjestelyt voidaan ratkaista pidemmällä aikavälillä valiokunta korostaa että sotilaseläkejärjestelmän peruspiirteisiin ei esitetä muutoksia työeläkelaitosten mahdollisuutta sijoittaa osakkeisiin lisättäisiin nostamalla vastuuvelkaan sisältyvän osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun osuus viidesosaan vastuuvelasta yksittäisen eläkelaitoksen osakesijoitukselle asetettaisiin enimmäisrajaksi kuusikymmentäviisi prosenttia valiokunta pitää esitettyä muutosta tarpeellisena ja toteaa että eläkevarojen tuotto on keskeinen tekijä eläkemaksuun kohdistuvan nousupaineen hillitsemiseksi ja koko järjestelmän rahoituksen kestävyyden turvaamiseksi eläkeuudistuksen yhteydessä on sovittu vuosien eläkemaksuista sovitun maksutason arvioidaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen valiokunta pitää erittäin tärkeänä että eläkemaksun taso pyritään pitämään vakaana ja vaihtelut mahdollisimman ennakoitavina pitkällä aikavälillä valiokunta toteaa että työurat eivät pitene ainoastaan nostamalla vanhuuseläkkeen alaikärajaa keskeinen keino työurien pidentämiseen eläkeiän korottamisen ohella on työkyvyttömyyksien ehkäiseminen ja työhyvinvoinnin parantaminen mahdollisimman varhainen puuttuminen pitkittyviin työkyvyttömyyksiin vähentää todennäköisyyttä jäädä eläkkeelle ennen lakisääteistä vanhuuseläkeikää työpaikoilla tulisi olla toimintamallit jotka ylläpitävät työkykyä ehkäisevät työkyvyttömyyden pitkittymistä ja helpottavat työhön paluuta sairausloman jälkeen valiokunta katsoo että panostamalla hyvinvointipalveluihin myös taantuman aikana voidaan kansantalouden kannalta merkittävällä tavalla vaikuttaa tulevan työvoiman tarjontaan valiokunta korostaa että terveyden edistäminen eri keinoin on tärkeää työmarkkinoiden kasvavien haasteiden ja väestön ikääntymisen vuoksi arvoisa puhemies valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta sai viime torstaina valmiiksi tämän työeläkejärjestelmää koskevan lakipaketin muutos on todellakin iso ja ja se on suorastaan historiallinen muutos toki noudattaa työmarkkinajärjestöjen vuosi sitten tekemää sopimusta mutta ei se silti ollut valiokunnassa mikään läpihuutojuttu valiokunta kuuli peräti neljääkymmentäkolmea asiantuntijaa ja sai lausunnot puolustus ja perustuslakivaliokunnalta hiukan harmittaa että tämä historiallinen uudistus jäi hiukan sote keskustelun varjoon mutta ehkä juuri siksi onkin paikallaan huomata että sosiaali ja terveysvaliokunta oli mietinnössään yksimielinen muutama tuttu tosiasia lakipaketin mukaan vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain kuudestakymmenestäkolmesta vuodesta vuoteen muutos tulee koskemaan vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi syntyneitä ja ja sitä nuorempia vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkaksi syntyneistä lähtien alin vanhuuseläkeikä on kuusikymmentäviisi vuotta sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan odotettavissa olevan eliniän muutoksiin lakipakettiin sisältyy lukuisia muitakin uudistuksia joista valiokunnan puheenjohtaja äsken ansiokkaasti kertoi esimerkiksi eläkettä alkaa karttua jo seitsemäntoista vuotiaasta lähtien ja sitä karttuu prosenttia kunakin vuonna ansaitusta työtulosta nykyinen niin kutsuttu superkarttuma poistuu ja se korvataan nolla pilkku neljän prosentin lykkäyskorotuksella joka korottaa eläkettä jokaiselta kuukaudelta joka ollaan työssä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskelmien mukaan nykyisten nuorten ikäpolvien työeläkkeet tulevat olemaan nykyisiä eläkkeitä paremmat ja uudistus suosii jonkin verran vähemmän koulutettuja työntekijöitä muutoksia tulee myös työeläkerahoitukseen muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä ja niiden ensisijainen tarkoitus on pidentää työuria työurien pidentäminen onkin välttämätöntä muuttuvan huoltosuhteen julkisen talouden tasapainon työeläkemaksujen nousupaineen takia mutta arvoisa puhemies lakipakettiin sisältyy kuitenkin muutama kipukohta yksi näistä on raideliikennevastuulaki tämän lain perusteella raideliikenteenharjoittajan ei ole pakko ottaa vakuutusta mutta jos raideliikenteessä sattuu vahinko josta raideliikenteenharjoittajan katsotaan olevan vastuussa liikenteenharjoittaja maksaa jos sattuu henkilövahinko sen seurauksena maksetaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä perhe eläkettä tai kuntoutusetuuksia perinteisesti tämäntyyppisistä asioista on on huolehtinut työeläkelaitos mutta nyt hyväksyttävänä olevan lakipaketin mukaan työeläkelaitos voi periä nämä kustannukset raideliikenteenharjoittajalta tällaisia tapauksia ei arvion mukaan tule olemaan kovin monta mutta yksikin nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut olla kallis tapaus voidaankin kysyä mitä tämä vaikuttaa siihen löytyykö halukkaita raideliikenteenharjoittajia kun tuota raideliikennettä nyt ollaan kilpailuttamassa toinen kipukohta arvoisa puhemies on potilasvakuutus vastikään potilasvakuutuslakia tulkittiin niin että potilasvahinkona korvataan esimerkiksi potilasvahingon seurauksena vammautuneen henkilön palveluasuminen tämä nosti potilasvakuutusmaksuja merkittävästi joissakin kunnissa jopa kolminkertaiseksi ja nimenomaan kunnat maksavat nämä maksut nyt potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset ja työkyvyttömyyseläkkeet muuttuvat ensisijaisiksi yleiseen työeläkelainsäädäntöön nähden tämä muutos aiheuttaa hallituksen arvion mukaan vuosittaisen neljän miljoonan euron lisäyksen potilasvakuutuksen korvauskuluihin ja yksityisille terveydenhuollon toimijoille kuten myös kunnille tämä aiheuttaa kymmenen prosentin nousun näihin potilasvakuutusmaksuihin arvoisa puhemies kolmas kipukohta ovat sotilaseläkkeet puolustusvaliokunta antoi lausunnon jonka mukaan lakiuudistus on sotilaseläkkeiden kohdalla valmisteltu hiukan puutteellisesti puolustusvaliokunta toteaa aivan oikein että sotilaseläkettä koskeva kohta on tässä lakipaketissa valmisteltu ainoastaan eläkepoliittisista näkökohdista käsin esityksen mukaanhan sotilaiden eläkeikä nousisi vuosien kuluessa täsmälleen samassa tahdissa kuin muidenkin työtätekevien puolustusvaliokunnan mukaan tämä työeläkeuudistus ei riittävästi huomioi puolustuspoliittisia ja operatiivisia näkökohtia näinhän se toki onkin tämä on tehty lähinnä työeläkenäkökulmasta puolustusvaliokunnan erityisenä huolena on reservin pieneneminen jolla sotatilanteessa saattaisi olla suuri merkitys maamme arvoisa puhemies mietintöä tehdessään sosiaali ja terveysvaliokunta tarkasteli vakavasti tätä puolustusvaliokunnan kannanottoa valiokuntamme kuitenkin katsoi ettei sillä ole tässä yhteydessä mahdollisuuksia ryhtyä vaatimaan ministeriöltä uutta valmistelua toisaalta sosiaali ja terveysvaliokunta oli myös sitä mieltä että myös sotilasammatissa olevien kohdalla kuudenkymmenen ikävuoden tienoilla olevien henkilöiden yleiskunto ja työkyky ovat parantuneet samalla tavalla kuin muissakin työtehtävissä olevien sosiaali ja terveysvaliokunta uskoo että eläkeiän asteittainen nousu vuosien kuluessa antaa myöskin puolustusministeriölle aikaa selvittää millä tavoin reservin uhkaava pienentyminen voidaan välttää ilman suuria lisäkustannuksia

arvoisa puhemies

vuoteen saavutetaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä vuonna kaksituhattakolmekymmentä eläkkeellesiirtymisiän odote on uudistuksen seurauksena jo lähes kuusikymmentäkolme vuotta tämä on siis todella hyvä ja tärkeä uudistus mutta toisaalta meidän on muistettava että työurien pidentämisessä oleellista on myös työllisyyden parantaminen ja ennenaikaisten työkyvyttömyyksien ehkäiseminen ja työhyvinvoinnin edistäminen tällä hetkellä suomessa nimittäin jäädään varhaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin viisikymmentäkolme vuotiaana ja tähän meidän tulee löytää korjaavia keinoja erityisen huolestuttavaa on masennuksesta ja mielenterveyden häiriöistä johtuvien ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä työkyvyttömyyden ehkäisyssä tärkeitä ovat varhainen puuttuminen ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat käytännöt sekä oikea aikainen hoito ja kuntoutus hallituksen toimenpiteet eivät valitettavasti paranna työhyvinvointia kelan työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen määrärahoja vähennetään vuorotteluvapaajärjestelmää tiukennetaan sairausloma ja loma oikeuksia huononnetaan ja laadukkaan työn tekemisen mahdollisuuksia heikennetään esimerkiksi hoito ja hoivatyössä kaikkein eniten työntekijöitä uuvuttaa tällä hetkellä ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita toisin sanoen työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi ja osaisi hallituksen toimenpiteet suurentaa ryhmäkokoja päivähoidossa ja vähentää henkilöstömitoituksia ikäihmisten hoidossa tulevat entisestään lisäämään tätä ristiriitaa ja uuvuttamaan työntekijöitä tässäkin asiassa siis hallituksen puheet ja teot ovat pahasti ristiriidassa

arvoisa puhemies puolustusvaliokunta totesi omassa yksimielisessä lausunnossaan että sotilaseläkkeitä koskeva osio tässä hallituksen muuten hyvässä esityksessä on valmisteltu puutteellisesti eikä puolustushallinnon edustajia tai ammattisotilaiden etujärjestöjä ole kuultu riittävässä määrin suurin ongelma on se että sotilaseläkkeitä koskeva kohta eläkelaissa on valmisteltu

näkökulmasta puolustusvaliokunta kuitenkin katsoi että sotilaseläkkeiden ottamista mukaan kokonaisuudistukseen ei voida perustella yhdenvertaisuusnäkökohdilla koska puolustusjärjestelmän perusteet eivät ole sosiaalipoliittisia vaan puolustuspoliittisia ja operatiivisia jos sotilaseläkejärjestelmää muutetaan esitetyllä esitetyllä tavalla myös puolustusjärjestelmän perusteita joudutaan tarkastelemaan uudelleen ammattisotilaiden oikeutta jäädä eläkkeelle koskevat säännökset tulisi siksi valmistella puolustusvaliokunnan yksimielisen kannan mukaisesti uudelleen koska esitetyillä muutoksilla on merkittävä negatiivinen vaikutus suomen puolustusjärjestelmään ja rajaturvallisuuteen poikkeusoloissa uudessa valmistelussa tulee hakea sotilaseläkejärjestelmän sisältä muita ratkaisuja tiedossa eläkekustannusten nousun kattamiseksi olen tämän johdosta jättänyt muutosesityksen jonka mukaan kolmannentoista lakiehdotuksen koskeva viisi luku tulisi poistaa tästä lakiehdotuksesta kiitos

arvoisa puhemies kuten edustaja mäkisalo ropponenkin aloitti minäkin aloitan sillä että tämä on nyt hyvä esimerkki yhteisestä sopimisesta jolla saadaan aikaiseksi iso ja vaikea päätös joka itse asiassa on muhinut täällä jo useamman eduskuntakauden ylikin ja jolla on kuitenkin merkittävä vaikutus kestävyysvajeeseen eläköön siis yhteinen sopiminen neuvottelu ja yhdessä ratkaisujen löytäminen tästä isosta kuvasta huolimatta minulle on ollut henkilökohtaisesti vaikeinta eläkeiän nostossa erityisesti se että olen nähnyt niin monta fyysisen ja raskaan työn uuvuttamaa että heiltä en ole voinut vaatia enää yhtään lisää työvuosia no tässä uudessa laissa on nyt työuraeläke jolla sitten halutaan tähän asiaan etsiä ratkaisuja työuraeläke tarkoittaa sitä että pitää olla takana pitkä ura raskaassa työssä vähintään kolmenkymmenenkahdeksan vuoden työura ikäkin pitää olla vähintään kuusikymmentäkolme vuotta joten tämä on tällainen lyhyt ratkaisu ennen alimman vanhuuseläkeiän saavuttamista täytyy kuitenkin sanoa että odotus on että että mitään isoja massoja ei tule työuraeläkkeelle jäämään lisäksi oikeastaan se oma iso huoleni on on se että tästä ei nyt sitten saa tulla uutta järjestelmää jossa vakuutuslääkäreiden käsiin jää tämä soveltamiskäytännön linjaaminen varsinkin jos se tarkoittaa enemmän järjestelmän puolustamista kuin sen yksilön tilanteen ja tarpeiden todellisuutta

puhemies täytyy tosiaan yhtyä tuohon samaan että tässä näkee miten voidaan saada hyviä asioita aikaan kun yhdessä tehdään tämä eläkeikäasia on tosiaankin ollut täällä esillä ja ollut tässä maassa esillä ties kuinka kauan aikaa ja hyvä että nyt on päästy tähän se mikä on kuitenkin tosiasia on se että suomi ikääntyy ja ihmisten elinikä pitenee koko ajan ja ja se varmaan vaatii tulevaisuudessa jonkinnäköisiä toimia vielä ei voi tietää minkälaisia mutta mitä enemmän meillä on ihmisiä eläkkeellä sitä sitä rankempaa on maksaa sitä sen takia kai tässä nytten on nämä eliniänodotukset sitten otettu matkaan sinänsä tässä koko esityksessä on on hyvää se että tässä nyt otetaan huomioon se tosiasia että kaikki tulevat jäämään eläkkeelle ja tulevaisuudessa yhä kiihtyvässä tahdissa meillä suuret ikäluokat alkavat nyt olla siinä iässä neljäkymmentä luvun lopulla ja viisikymmentä luvun alussa syntyneet että eläkeikä kolkuttaa ovella sotilaspuoli on sellainen mihin varmasti olisi hyvä kiinnittää edelleenkin huomiota ehkä sitä joudutaan vielä tarkastelemaan en en tiedä toivoisin niin joka tapauksessa mutta se mistä tässä olin erityisen iloinen on että tässä on nyt sitten huomioitu tämä ihmisten jaksaminen työelämässä olen ollut henkilökohtaisesti vähän huolissani siitä että tästä asiasta ei nyt juurikaan ole puhuttu eikä sitä ole nostettu erikseen esille että se on tosiasia että kun tehdään pitkää päivää tehdään pitkiä pitkiä työvuosia niin täytyy pitää huoli myöskin siitä jaksamisesta se mikä tässä on hyvää on että eläkettä ryhdytään maksamaan kaikesta työstä mitä tehdään henkilökohtaisesti ryhdyin saamaan eläkettä työstäni vasta kaksikymmentäyhdeksän vuotiaana koska eläkelait olivat silloin sellaisia vaikka olin tehnyt työtä melkein kymmenen hetkinen kahdeksan vuotta ylessä jo siihen mennessä mutta näin se vain silloin oli erittäin hyvä ja kannatettava lakiesitys

puhemies onnistunut lakimuutos jota on tehty yhdessä sopimalla kolmikannassa eläkeikä nousee asteittain työeläkelakien vaikuttamisvelvollisuuden alaikäraja lasketaan työntekijöillä seitsemäntoista vuoden ikään eläkeuudistuksen tavoite on muun muassa pidentää työuria myöhentämällä vanhuuseläkkeelle siirtymistä väestön eliniänodotteen kasvaessa ja tämä tehdään huoltosuhteen julkisen talouden tasapainon sekä työeläkemaksuihin kohdistuvan nousupaineen vuoksi ajatus on turvata muun muassa järjestelmämme taloudellinen kestävyys turvata eri ikäluokkia koskeva riittävä eläketaso ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus erittäin hyviä tavoitteita kun puhutaan työurien pituuden nostosta haluaisin nostaa esiin myös työelämän kehittämishankkeet työkyvyttömyyksien ehkäisemisen ja työhyvinvoinnin parantamisen näissä kaikissa meillä on äärettömän paljon tehtävää varhainen puuttuminen ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat työelämän käytännöt sekä oikea aikainen hoito ja kuntoutus ovat suuressa roolissa jotta tavoitteisiin jotka ovat tämän lain tarkoituksena myös päästään myös työpaikoilla eri työyksiköissä on iso rooli työntekijöiden jaksamista ajatellen liittyen myös tähän työurien pituuteen mutta myös poliittisilla päätöksillä on osansa edustaja tolppaselle haluaisin todeta että työvuosia ei tule yhtään lisää sillä että pakotetaan sanellaan lomaoikeuksia vähennetään palkkaa alennetaan ja tullaan sairaana töihin jatkossa kun ollaan näitä hallituksen paketteja toteuttamassa elikkä nämä edellä mainitut ovat nykyisen hallituksen toimenpiteitä ja ne sopivat hirvittävän huonosti työelämään ja siihen että me saamme työelämässä myös lisää tunteja lisää työvuosia meidän pitäisi ja kantaa huoli siitä että meidän työntekijät jaksaisivat työelämässä pidempään kaikella muulla kuin pakottamisella ja sanelemisella

kyllä minä nyt ihmettelen suunnattomasti että sosialidemokraattien taholta ollaan sitä mieltä että työhyvinvointiin ei tarvitse kiinnittää huomiota että siitä ei pidä pitää huolta että ihmiset jaksaisivat työelämässä kai tämä nyt sentään on se kaikkein tärkein asia koko työelämässä ja siinä että kun töitä tehdään oltiinpa nuoria tai vanhoja jaksetaan tehdä se kokopäiväinen työaika kokovuotuinen työaika tai koko elinikäinen työaika on erittäin hyvä asia että tässä lakiehdotuksessa on nimenomaisesti tähän asiaan kiinnitetty erikseen huomiota se auttaa meitä jokaista jaksamaan eteenpäin ja pääsemään sinne

nyt vain on semmoinen asia että tässä kohdassa täytyy hieman ottaa järki käteen kyllä se tilanne on se että jos ei meillä ole ihmisiä tekemässä työtä niin ei meillä ole kyllä sitten ihmisiä maksamassa niitä eläkkeitäkään me tulemme elämään huomattavasti vanhemmiksi kuin mitä meidän äitimme elivät ja mitä meidän isoäitimme elivät ja seuraava sukupolvi joka kasvaa elää vielä kauemmin kuin me

arvoisa rouva puhemies työhyvinvointi on meille sosialidemokraateille äärimmäisen tärkeä asia se on se on asia myös peräänkuulutin tässä omassa puheenvuorossani kun me puhumme työurien pituuden nostamisesta ja siitä että me saamme ihmiset pysymään kauemmin töissä me todellakin tarvitsemme näitä työelämän kehittämishankkeita meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta me saamme ihmiset pysymään mahdollisimman pitkään töissä eikä niin että he ovat työkyvyttömyyseläkkeellä kolmekymppisenä jostain syystä joka liittyy ehkä poliittisiin päätöksiin mutta se voi liittyä myös sen työpaikan ilmapiiriin ja tekemiseen elikkä molemmilla poliittisilla päätöksillä ja sillä työilmapiirillä on iso rooli tässä kaikki mitä me pystymme tekemään poliittisilla päätöksillä pitää tehdä työhyvinvoinnin parantamisen puolesta ja sen vuoksi ja senpähän vuoksi otin tähän loppupuheenvuoroon itse esille sen että nämä eivät onnistu pakottamalla pakottamalla sanelemalla palkkaa alentamalla ja näillä kiristysruuveilla joita te olette tekemässä tämän hallituksen toimesta
ja puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies tämä nyt käsillä oleva yhdessä sovittu lakiesitys on kokonaisuutena tarkastellen erinomainen kiitokset siitä täytyy kuitenkin myöntää että näin evp upseerina olen hivenen huolestunut tästä sotilaseläkeiän noston vaikutuksesta meidän puolustusjärjestelmäämme ja

nyt kuitenkaan lähtisi liioittelemaan näitä vaikutuksia kuten edustaja blomqvist omassa puheenvuorossaan hivenen teki sotilasviroissa palvelleet ovat reservissä siihen saakka kun he täyttävät kuusikymmentä vuotta ja nyt tämä käsillä oleva kahden vuoden eläkeiän nosto tulee pienentämään ammattisotilaiden reserviä noin kuudellasadalla hengellä tämä reservi on totta kai meidän puolustuskyvyllemme äärettömän ennen kaikkea tilanteissa joissa valmiutta joudutaan korottamaan nyt meidän tulee tietysti tarkastella miten tämä puolustuskyky kyetään kaikissa tilanteissa turvaamaan ja miten huolehditaan siitä että myös ammattisotilaiden reservi on riittävä on tietysti hyvin luontevaa että tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi nostamalla sitten sitä reservin

puhemies työuria pitää jatkaa ja tästähän me olemme kaikki samaa mieltä mutta meidän on muistettava että tätä keskimääräistä eläköitymisikää laskevat huomattavan paljon juuri nämä varhaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja liian varhaisia työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisiä voidaan vähentää erittäin tehokkaasti juuri työhyvinvointia parantamalla edustaja tolppanen sanoi että tässä laissa jaksaminen ja työhyvinvointi huomioidaan hyvin mutta hallituksen muut toimet toimivat sitten toiseen suuntaan esimerkiksi kuntoutusmäärärahojen leikkaukset vuorotteluvapaan heikennykset sairauslomaoikeuksien heikennykset työolosuhteiden heikennykset uhkaavat sitten omalta osaltaan heikentää työhyvinvointia ja jaksamista tätä tarkoitin puheenvuorossani että sanat ja teot ovat eri suuntaan meneviä

vielä vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen edustaja kari valmistautuu
arvoisa rouva puhemies onko nyt sitten niin että on väärin että tässä laissa on huomioitu työhyvinvointi onhan tämä nyt käsittämätöntä jos meillä on yksi hyvä laki josta kaikki ovat sitä mieltä niin opposition täytyy löytää siitä haukkuminen tämä on aivan käsittämätön asia te siis haluaisitte poistaa tästä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen elementin kun taas hallitus on halunnut tuoda nämä asiat esille jotta ihmiset jaksaisivat työelämässä paremmin jotta ihmiset jaksaisivat eläkeikään saakka jotta he pysyisivät terveinä ja työkykyisinä koko työuransa ajan siihen tässä lakiesityksessä on nyt erityisesti puututtu ja se on nostettu täällä esille minusta on käsittämätöntä että täällä nyt tuntuu olevan niin että tämäkin haluttaisiin ottaa tästä pois minun täytyy sanoa että minä en ymmärrä nyt sosialidemokraattien kantaa tähän asiaan

arvoisa rouva puhemies en nyt lähde ottamaan kantaa edustaja tolppasen kuullun ymmärtämisen taitoon mutta itselleni ainakin tuli hyvin kirkkaaksi se miten sosialidemokraatit suhtautuvat työhyvinvointiin tässä tuskin suurta linjanmuutosta edustaja tolppanenkaan uskoo tosiasiassa olevan puheenvuoron käytän kumminkin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja tuon sen huolen jonka puolustusvaliokunta yhteisessä lausunnossaan toi esille nimenomaan tähän sotilaseläkejärjestelmään liittyen meillä on laajaan reserviläisten joukkoon perustuva yleinen asevelvollisuus ja meidän puolustusjärjestelmämme nojaa nimenomaan kestävään reserviin ei voida odottaa että sotilaiden suorituskyky säilyy niissä sotilaan tehtävissä vanhetessa ihan samana nuoremmalla iällä työ on vaativaa ja raskasta ja tämän asian toi myös puolustusvaliokunta lausunnossaan hyvin esiin sen takia ehdotankin että siirtymäaikana seurataan tarkasti ja lasketaan etukäteen tarkasti niitä vaikutuksia joita tällä eläkemuutoksella on puolustusvoimien

arvoisa puhemies minä en taas ymmärrä miksi edustaja tolppanen haluaa nyt tahallaan ymmärtää minua väärin minä en halua tästä laista poistaa yhtään mitään tämä on todella hyvä laki mutta toivoisin että hallitus myös muussa lainsäädäntötyössä huomioisi samalla tavalla työhyvinvoinnin edistämisen kun nyt nämä hallituksen muut päätökset menevät siihen suuntaan että siellä työhyvinvointia heikennetään ei ole kysymys tästä laista minä puhuin yleensä lainsäädäntötyöstä tällä kaudella

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hyvät

kun nämä tulevat tänne ensimmäiseen käsittelyyn mutta ei mitään lähdetään eteenpäin me käsittelemme siis nyt hallituksen esitystä rautatielain ja ratalain muuttamisesta jo lähetekeskustelussa kävi ilmi yli puoluerajojen myös yli hallitus ja oppositiorajojen että tässä esityksessä on olemassa haasteensa ja omat vaaransa edustajakollega timo korhonen keskustapuolueesta mainitsi lähetekeskustelun puheenvuorossaan että lakiesityksen ripeä eduskuntaan tuonti yllätti hänet hän peräsi myös sitä kuinka järkevä tämä esitys on suomalaisen rautatieliikenteen kannalta hän päätti puheenvuoronsa todennäköisesti vapaa kilpailutus johtaisi siihen että kilpailijat tulevat ikään kuin ottamaan kerman päältä ja sen jälkeen kysymys on siitä millä tavalla hoidetaan suomen harvaan asutut alueet

myös laura huhtasaari perussuomalaisista totesi omassa puheenvuorossaan tässä lähetekeskustelussa että meidän ei tule avata sisäistä henkilöliikennettä uusille toimijoille hän jatkaa täytyy ottaa huomioon että jos avaamme rautatiet kilpailulle ilmaantuu vilkkaimmille rataosuuksille varmasti uusia yrittäjiä vr on pystynyt ylläpitämään syrjäseutujen palveluita juuri vilkkaampien rataosuuksien tuomalla voitolla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 arvoisa rouva puhemies me sosialidemokraatit näemme myös suuren vaaran siitä että markkinoille tulevat toimijat keskittyvät vain muutamiin tuottoisiin ja valtiollinen toimija hoitaa heikosti kannattavat osuudet me mietimme aidosti miten käy harvaan asuttujen seutujen kuka ne hoitaa jatkossa hoitaako kukaan me me haluamme että suomessa pidetään yhteisesti huolta siitä että raideyhteydet pidetään toimivina koko maassa avoimia kysymyksiä valiokuntakuulemisen jälkeen jäi varsin useita miten menetellään tulevaisuudessa terminaalien ja ratapihojen kohdalla muun muassa mahdollisten maksujen kanssa miten käy tämän muutoksen jälkeen rataverkon kehittymisen ja mahdollisten uusien investointien ottaa vastuun kokonaisuudesta liittyen asiakasnäkökulmaan elikkä niihin meidän tärkeisiin palvelunkäyttäjiin joiden asialla mekin täällä talossa teemme töitä kysymyksiä herää myös siitä miten ratamaksut peritään ja voidaanko rataverkkoa ja ympäristöä kuluttavasta kalustosta periä muun muassa lisämaksua tässä vaarana ovat vielä erilaiset hinnat eri toimijoilla huomionarvoista on myös se että venäjältä tulevaan kalustoon sovelletaan suomessa eri lainsäädäntöä kuin meidän olemassa olevaan omaan kalustoomme kaiken kaikkiaan terve kilpailu on kannatettavaa mutta suomi tarvitsee jatkossakin toimivan raideliikenteen ja meillä on tiedossa maita joissa yksityistämisestä on maksettu aika kohtuukovat oppirahat koen että meidän on syytä ne välttää ja mikä tärkeintä estää kermankuorinta liikennejärjestelmästä joka on kuitenkin vahvasti julkisin varoin veronmaksajien euroin subventoitu me olemme jättäneet tähän hallituksen esitykseen valiokunnassa vastalauseen jossa mukana ovat sdpn lisäksi vasemmistoliitto ja vihreät eli toisessa käsittelyssä tulemme esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja kun olen niin otin onkeeni tuosta äskeisen puheen aloituksesta mutta sinänsä tämä on varsin yksinkertainen asia tämä on eun rautatiepaketti nelosen tekninen on valtaosassa eurooppaa jo toimeenpantu ja suomi tulee tässä ikään kuin jälkijunassa eli ei ole toiminut eun tahdon mukaisesti kovinkaan ripeästi nyt tämä sitten toimeenpannaan ja tosiaan tässä on tämä hylkyesitys

arvoisa rouva puhemies eun neljäs rautatiepaketti tosiaan ohjaa siihen että rautateiden kilpailua tulee avata ja suomenkin täytyy siinä kehityksessä olla menossa eteenpäin mutta tuohon tuohon edustaja taimelan puheenvuoroon se herätti herätti paljon kysymyksiä ja siinä oli avoimia kysymyksiä ja ja uhkakuvia luotu kysymyshän on siitä miten hyvin suomessa tämä rautateiden kilpailu osataan avata miten hyvin osaamme ottaa oppia epäonnistumisista niissä muissa maissa joissa tämä on tehty miten hyvin esimerkiksi nämä kilpailutusreitit paketoidaan paketoidaanko ne niin että siellä kilpailutuksessa on kannattavia reittejä mutta myös sitten niitä vähemmän kannattavia reittejä siinä samassa paketissa tällä lailla turvataan se liikenteen kokonaisuus joka joka meillä on tässä maassa järkevä toteuttaa raiteilla toisaalta on hyvä muistuttaa myös siitä että

on joku rajansa joku aina maksaa sen kannattamattoman liikenteen tähän ostoliikennekeskusteluun liittyen on on hyvä huomauttaa että joku aina maksaa sen kannattamattoman liikenteen ja missä kulkee se raja kuinka paljon sitä subventoidaan muilta rata osuuksilta tai muiden liikennemuotojen veronmaksajilta ja mikä on sitten se kokonaisuus tärkeintähän ihmisille on se että että ihmiset pääsevät liikkumaan ei niinkään sen liikennevälinesidonnaisuuden pitäisi olla se tärkein asia vaan sen että ihmiset pääsevät liikkumaan yhteysvälin luotettavasti luotettavasti edullisesti ja turvallisesti jollakin liikennevälineellä joka sitten heille tämän palvelun takaa ja tässä pitäisi päästä eteenpäin irti näistä välinesidonnaisuuksista ja enemmän tässäkin tähän teknologianeutraalisuuteen eli eli ei ei tarvitse sitoutua pelkästään junaan vaan liikenne voidaan järjestää myös muilla keinoin

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ja ratalakia niin että yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta koskeva euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pannaan kansallisesti täytäntöön suomi on jo itse asiassa tässä asiassa vähän myöhässäkin ja on kiire laittaa tämä täytäntöön se on jo monissa muissa eu maissa laitettu täytäntöön ja meillä on kiire tähän asiaan on jätetty tuolla valiokunnassa sdpn vasemmiston ja vihreiden vastalause

itse asiassa

tähän hallituksen esitykseen ei sisälly nimenomaisesti kansallisen rautatiehenkilöliikenteen kilpailun avaamista koskevia säännöksiä ne ovat aivan eri asia sitten jos ja kun ne tulevat käsittelyyn niin että käytännössä tämä vastalause tähän hallituksen esitykseen

arvoisa puhemies monissa näistä puheenvuoroista on tullut esille se että että vedotaan että eusta sanotaan näin ja että meidän on pakko mielestäni pitää kuitenkin suhtautua suomessa kriittisesti niin että ei ei eu ole mikään semmoinen että että kritiikittömästi meidän pitää ottaa kaikki vastaan suomessa suomessa pitää ajatella meidän

mielestäni meidän pitäisi myöskin pohtia enemmän sitä haluamme suomessa olevan julkisia palveluita ja mitkä ovat liiketoimintaa nythän me olemme koko ajan menossa eteenpäin ja eteenpäin eli eli kun me kaikki tiedämme mitä ajankohtaista keskustelua liittyy esimerkiksi postiin onko posti meille julkista palvelua vai liiketoimintaa niin ovatko meille liikenneyhteydet liikkuvuus koko suomessa ja ja kaikkien maakuntien pitäminen elinkelpoisina tässä tapauksessa raideliikenne julkista palvelua vai liiketoimintaa nythän puhumme myöskin sosiaali ja terveyspalveluista ovatko ne julkista palvelua vai liiketoimintaa ja mihin asti vedämme tätä rajaa koko ajan puhummeko seuraavana että kuntien vesilaitoksetkin pitää kilpailuttaa onko se julkista palvelua vai liiketoimintaa että ihmiset saavat puhdasta vettä eli kaipaisin myöskin keskustelua tästä mitä me nykyään suomessa pidämme julkisena palveluna

arvoisa puhemies kovasti arvostamani edustaja taimela tuossa viittasi omaan puheenvuorooni jonka pidin tämän lakiesityksen lähetekeskustelun yhteydessä ilmeisesti joskus alkukesästä ennen ennen kesätaukoa aivan oikein pakko tunnustaa että yllätyin siitä että lakiesitys tuli kovin kovin nopeasti mutta sitten oli viittaus siihen kun arvioin siinä vaiheessa että tämä lakiesitys liittyisi jollakin tavalla henkilöjunaliikenteen kilpailutukseen olen kovasti tyytyväinen siihen että valiokunta tässä on nyt nyt todennut ihan selkeästi

puhemies jos otan hetkeksi puheenjohtajan hatun pois päästäni ja vastaan perussuomalaisena kansanedustajana edustaja taavitsainen tuossa nosti esille tämän että ei kaikkea pidä hyväksyä suorilta käsin mitä eun suunnalta tulee tervehdin ilolla tätä sinänsä on kyllä perussuomalaisittain katsottuna ihan kiva että joku muukin kiinnittää huomiota eun ongelmakohtiin kuin perussuomalaiset tämä on kyllä kohtalaisen räväkkä alku koska tämä on hylkyesitys ei toimeenpanna kansallisesti sitä mitä muu eu on yhteisesti sopinut ja jo toimeenpannut valtaosassa eurooppaa se on kohtalaisen radikaali ratkaisu tässä

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri ihan henkilökohtaisena kantana ylipäätään tämänhetkisistä suunnitelmista mitä rautatieliikennettä kohtaan on pyytäisin kyllä että ministeri miettisi vielä näitä tiettyjä supistuksia mitä on tulossa tai ehkä niitä tarjotaan kenties yksityisille ajettavaksi muun muassa vaasa seinäjoki väli vaasahan on melkeinpä ainoa vientivetoinen kaupunki tässä maassa se on kasvava kaupunki meillä on energiaklusteri me tarvitsemme hyvät ja toimivat liikenneyhteydet niin lentoyhteydet kuin raideyhteydet ja ne pitää pystyä pitämään siellä työntekijöitten täytyy päästä töihin ja päästä sieltä myöskin sitten maakuntaan asumaan vaasa elättää hyvin paljon myös ympäristöään osa onkin vaasan kaupunkia mutta myöskin ympäristökuntien ihmisiä ja sitä varten on erittäin tärkeää että pidetään mielessä ne vetovoima alueet joita meillä on eikä tapeta niitä näin

arvoisa rouva puhemies aivan samoin kuin edustaja korhonen tuossa omassa puheenvuorossaan tervehdin kyllä ilolla sitä valiokunnan kantaa että tähän esitykseen ei nyt sisälly näitä henkilöliikenteen avaamiseen liittyviä kysymyksiä edustaja taavitsainen käytti tässä kyllä erinomaisen puheenvuoron kiitoksia kiitoksia siitä on äärettömän äärettömän tärkeää että nyt kun euroopan unionin tasolla neuvotellaan sieltä tulee totta kai meitä velvoittavaa lainsäädäntöä meidän olisi suomalaisina hyvä oppia kysymään sieltä eun suunnalta ei niinkään voimmeko me toimia näin vaan miten me voimme toimia näin tämän tulisi olla se kysymyksenasettelu aina silloin kun tätä velvoittavaa lainsäädäntöä sieltä eusta tulee ja sitä aletaan tänne meidän kansalliseen lainsäädäntöömme sitten implementoimaan koska yleensä ne unionisäädökset ovat kuitenkin sellaisia että ne jättävät hyvinkin suuren kansallisen liikkumavaran jota minunkin mielestäni tulisi hyödyntää huomattavasti nykyistä

rouva puhemies tässähän tosiaan on kyse teknisestä osasta jossa jo valmistaudutaan siihen että kilpailua voidaan avata tulevaisuudessa tässä otetaan huomioon nämä nämä seikat itse asiassa olisi erittäin toivottavaa tietysti että niillä henkilöliikenteen linjoilla voitaisiin vielä ensi vuoden aikana jatkaa liikennettä nykyisellä toimijalla vrllä mutta sitten voitaisiin valmistautua huolellisesti siihen että kilpailua voitaisiin myös avata uskon että näitä operaattoreita varmasti on tulossa oikeastaan kysyisinkin ministeriltä mikä kiinnostus tällä puolella on vaikkakin tosiaan tässä on on kysymys teknisestä puolesta joka luo edellytykset sille että kilpailua voidaan avata näkisin että totta kai bussiliikenteellä voidaan korvata paljon mutta silloinhan me saamme tuplatuloksen jos meillä sekä on hyvä bussiliikenne että myös saataisiin sitten tuo rautatieliikenne toimimaan jatkossakin silloin meillä on tuplavoitto tässä mielessä ja itse asiassa maaseudun joukkoliikenne voisi parantua tällä tavalla

arvoisa rouva puhemies tosiaan kysymys on tämän eun neljännen rautatiepaketin mukaisesta teknisestä esityksestä meillähän on tehty tämänsuuntaisia lainsäädäntömuutoksia jo aiemmin useita muun muassa rautatiealan koulutukseen liittyvä siirto kymenlaakson ammattioppilaitokseen aiemmin se oli pelkästään

ja ja tähän meidän erikoiseen raideleveyteen ja muuhun mutta heidän viestinsä on ollut että että he pystyvät tarjoamaan tätä samaa palvelua jopa kaksikymmentäviisi prosenttia halvemmalla kuin mitä vrn palvelut tällä hetkellä kyllähän se on jo jos se pitää paikkansa valtava kustannussäästö mikä voidaan voidaan siirtää esimerkiksi meidän elinkeinoelämälle tällä hetkellä vientiteollisuuden suuri kustannuserä ovat kuljetuskustannukset ja jos sieltä saadaan pois jotain siivua sillä että me saamme laajempaa palvelua myös raiteilla niin totta kai se mahdollisuus pitää katsoa ja ja harkita kaiken kaikkiaan meidän täytyy kehittää ja lisätä rautatieliikennettä koska se infra on olemassa ja siitä verkostosta pitää ottaa maksimaalinen hyöty

arvoisa rouva puhemies mielenkiintoista kuunnella tätä loppukeskustelua varsinkin tätä edustaja jokisen esille nostamaa ajatusta siitä että yksityinen voisi jopa prosenttia halvemmalla tehdä kysyisinkin teiltä mihinkä tämä perustuu sillä tällä hetkellä rautatieliikennettä säädetään sekä kaluston että henkilökunnan koulutuksen osalta eu tasoisesti eli oli sitten yksityinen tai valtio joka toimii sillä pitää olla samantasoinen kalusto

on lopetettu ja sanottiin että nyt on tullut hieno finnairin vaihtoehto ryanair joka halvalla ja edullisesti vie ihmisiä eri puolille eurooppaa aina logistiikka maksaa ja kustannukset ovat suurin piirtein samoja mutta sen myönnän kun olen ollut kolmekymmentä vuotta vrllä töissä ja pääkonttorillakin useita vuosia töissä että kehitettävää on hallinnossa ja myöskin järjestelmissä

tätä asiaa eteenpäin etunojassa jos sitä aikaisempaa logiikkaa olisi noudattanut silloinhan olisi tietenkin pitänyt odottaa että muutkin maat avaavat tämän keskustelun ja meillähän on ensi viikolla sitten välikysymyskeskustelu ja toivonkin että me siinä laajasti ja perusteellisesti sitten käymme tämän keskustelun liikennepolitiikasta yleensäkin mutta myöskin erityisesti tämän rautatieliikenteen osalta ja uskonkin että siitä tulee hyvin värikäs

arvoisa rouva puhemies edustaja wallin tuossa vankalla vankalla rautatiealan kokemuksella ja ammattitaidolla jota hyvin arvostan arvostan tunnen hänet hänet ja tiedän vankaksi ammattilaiseksi pitkän kokemuksen myötä käytti tuon puheenvuoronsa ja ja toi siinä esille tämän yhden kohdan jonka omassa puheenvuorossani nostin esille eli että rautatiealalle tulevat tulevat yritykset ovat ilmoittaneet että he voivat tarjota tätä palvelua jopa kaksikymmentäviisi prosenttia halvemmalla se ei ole minun keksimääni vaan se se oli viime kaudella liikennevaliokunnan asiantuntijakuulemisessa esille tuotu arvio ja nämä toimijat ovat siihen siihen perustaneet myös liiketoimintasuunnitelmiaan liiketoimintasuunnitelmiaan ja kyllä siellä täytyy olla takana jotain en tunne mitä mitä yksityiskohtia ne ovat mitä siihen siihen laskelmaan sisältyy mutta tämmöinen asiantuntijatieto ja arvio liikennevaliokunnalle on viime kaudella annettu se tietysti herättää kysymyksen onko tämä mahdollista ja ja mikäli se on mahdollista

siellä oli vastauspuheenvuoropyyntöjä edustaja kärnä ensiksi ja sitten otetaan muitakin

arvoisa rouva puhemies olisin hivenen nyt oikaissut tätä edustaja wallinin tänne tuomaa tietoa että onnibus olisi tehnyt kuuden miljoonan euron tappion itse asiassa yhtiön liiketoiminta oli yksi pilkku yksi miljoonaa euroa tappiollista ja sen koko liikevaihto oli kuusi pilkku seitsemän miljoonaa euroa nyt on totta kai tässä tarkastelussa huomioitava se että tämä liiketoiminnan käynnistäminen ja polkaiseminen käyntiin lähestulkoon tyhjästä on ollut erittäin erittäin massiivinen ja kallis operaatio joka vaikuttaa tähän tulokseen ja meidän on kyllä luotettava myös siihen tietoon mitä onnibus on antanut että kaikki sen ajamat reitit ovat tällä hetkellä kannattavia eli eli kyllä tässä on niin kuin positiivinen yhtiö kyseessä

rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä pannaan eurooppalaista rautatiealuetta koskeva direktiivi täytäntöön suomessa ja sen tavoitteena on muun muassa rautatieliikenteen kilpailukyvyn edistäminen markkinoilletulon markkinoilletulon helpottaminen liikenteen harjoittamiseen liittyvien palvelujen tasapuolisen saatavuuden varmistaminen ja ratamaksusääntelyn uudistaminen

jo siellä käsittelyssä ja kun te sanoitte että suomi on etujoukoissa viemässä tätä euroopassa se ei pidä paikkaansa suomi on oikeastaan jälkijoukoissa vasta toteuttamassa tätä monet muut euroopan maat ovat jo tehneet tämän
vastauspuheenvuoroja vielä kaksi elikkä edustaja alatalo ja edustaja wallin harry ja sen jälkeen puhujalistaan

todellakin edustaja wallinille kun nimi mainittiin täytyy vastata olen itse ollut tampere pirkkalan kakkosterminaalille rahaa hankkimassa ja ja se on ollut tosi sääli että ryanair nyt näin toimii he toimivat tietysti bisneslogiikan mukaan mutta väittäisin niin että se on myös tilaajasta kiinni elikkä siitä miten ministeriö valvoo niitä operaattoreita miten he toimivat ja ja totta kai siis halpabussi ja halpalentofirmoilla on sama logiikka ne pyrkivät

heillä on yhteiskuntavastuu että he liikennöivät ja maksavat myös palkat tänne kotimaahan eu joka tapauksessa edellyttää kilpailun avaamista ja niin kuin tässä edustaja torniainen sanoi on vain kolme maata suomen lisäksi jotka eivät ole vielä avanneet ruotsi on avannut eikä siellä mitään katastrofia ole tapahtunut niin että siinä mielessä minusta täytyy kokeilla yksityisiä operaattoreita ja antaa heille mahdollisuus toimia siten että esimerkiksi annetaan joku pätkä samalta reitiltä kannattavaa osuutta jotta he voivat myös ajaa sitten sitä kannattamattomampaa osuutta eli tässä mielessä haluaisin suuntautua vähän ulkomaille katsoa eteenpäin ja ottaa esimerkkiä tuolta ulkomailta

arvoisa puhemies kiitos myöskin edustaja kärnälle tietojen oikaisemisesta se on ihan paikallaan toteaisin vain tähän että pitää nyt kuitenkin muistaa että vrn voitto vuodelta kaksituhattakolmetoista oli sata miljoonaa euroa josta valtio otti valtaosan osinkoina viime vuonna se oli se oli kolmekymmentä miljoonaa euroa ja taisi olla että se otettiin kokonaan valtion budjetin katteeksi tuottanut omistajalleen erittäin hyvin ja ja nyt kun tavaraliikenne on avattu vuonna kaksituhattaseitsemän fenniarail fenniarail on ostanut kolme veturia on kestänyt näin kauan ennen kuin se kilpailu on auennut minä en henkilökohtaisesti eikä sdp ole tästä vielä kantaa muodostanut mutta en vastusta reilua kilpailua jokainen juna tarvitsee veturinkuljettajan ja muun henkilökunnan se lisää työllisyyttä jos se toteutetaan reilulla tavalla mutta ei niin kuin ministeri sasin aikana että tie auki taivasta myöten ja otetaan koko vrn omaisuus valtion haltuun ja sitten sieltä vuokrataan kenelle tahansa sitä sitä no joo anteeksi
ja sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron ehkä viides painike olisi ollut oikea jokinen nosti esille tämän että että olisi kaksikymmentäviisi prosenttia halvempaa ja ja hän myöskin käytti ilmaisua että että ei aina tarvitsisi raiteita käyttää ihmettelen kyllä vähän ja toivoisin että ministeri voisi sitten tähän vastata kun on kuitenkin rakennettu valtion investoinneilla raiteet palvelemaan suomea kokonaisuutena ja palvelemaan kansaa niin ei kai nyt olla menossa tällaiseen ajattelumalliin että ei aina tarvitse käyttää raiteita kun kuitenkin tiedetään se että raideliikenne on hyvin kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä sekä

kai me nyt suomessa ole menossa tällaiseen että ei aina tarvitse käyttää niitä raiteita itse ajattelen ainakin että mahdollisimman paljon käytetään raiteita kun vain voidaan ja rakennetaan myöskin tarvittaessa kaksoisraiteita niille paikkakunnille

raiteet ovat aivan tukossa sitten tähän että että olisivat jotkut yksittäiset pätkät kannattavia ja jopa kaksikymmentäviisi prosenttia halvempia kuitenkin pitää ottaa huomioon että vrllä on tämä velvoite hoitaa tätä julkista liikennettä koko suomeen ja siellä on varmasti sellaisia kannattamattomia reittejä joista sitten

arvoisa puhemies nyt siis hieman oikaisen puheenjohtajana tässä näitä asioita tätä ei ole missään nimessä kiirehditty siis tämä ei ole tullut niin kuin edustaja wallin sanoi nopeasti vaan tämä on tosiasiallisesti pyörinyt valiokunnan pöydällä jo pitkään ja ollut käsittelyssä jo pitkään viime kaudella käsiteltiin rautatiepaketti nelonen ja tämä on siihen liittyvä tekninen osa kuten varmasti edustaja wallin ja muutkin löytävät mietinnöstä tämän direktiivin täytäntöönpanon aikataulun kohdasta hyvän selvityksen mikä tämä vauhti on ollut niin totean tässä kansallisen täytäntöönpanon takarajan olevan viidestoista kuudetta kaksituhattaviisitoista siis viidestoista kuudetta kaksituhattaviisitoista se on ollut takaraja jolloin tämä on ollut laitettava laitettava kuntoon sitten kun tässä edustaja wallin sanoi myös sitä että tämä kilpailutilanne tuo työtä tosiaan suomeen tämä on varsinkin näille vrltä irtisanotuille hyvä uutinen että jossain vaiheessa tämä kilpailu avautuu ja on vaihtoehtoisia työpaikkoja eli ylipäätänsä saadaan töitä tänne tämä markkinahan avautuu joka tapauksessa halutaan halutaan tai ei viime kauden päätöksen perusteella tämä on siis viime kauden päätöksen jatke rautatiepaketti nelosen jatke ja sen tekninen osa jossa sinänsä ei puhuta kilpailun avaamisesta mitään

arvoisa puhemies on ollut hyvä keskustelu meillä silloin kun olin kahdeksan vuotta liikenne ja viestintävaliokunnassa oli hyvä henki siellä ja minä uskon että nykyisessäkin liikenne ja viestintävaliokunnassa löydetään hyviä ratkaisuja koska meillä kansallisesti on tärkeätä se että meillä toimii logistiikka henkilöliikenne ja tavaraliikenne siinä ei ole mitään oppositiota eikä hallitusrintamaa tämä on ihan selvä asia ja ja toivoisinkin että tämä hyvä henki mikä minä uskon tälläkin hetkellä on voisi jatkua ja katsottaisiin yhdessä näitä asioita minäpä nyt jonkin verran vielä kertaan asioita vuonna kaksituhattaseitsemän kun eu edellytti että kansallinen tavaraliikenne avataan kilpailulle me teimme minä olin silloin valiokunnassa eun mukaisen lainsäädännön sitä ennen oli jo avattu euroopan sisäinen kansainvälinen tavaraliikenne ja tämä kansallinen sen jälkeen on nyt vasta ensimmäinen tavaraliikenneyhtiö fenniarail tilannut kolme veturia ja jonkun verran sitten siellä itärajalla tapahtuu senkin lisäksi myöskin tehdaskohtaisia tavaraliikennevaihtosuorituksia eli se on ollut ihan paikallaan näin on toimittu ja nyt sitten tietysti nykyinen hallitus on on nopeasti käynnistänyt tämän liikennejärjestelmien uudistamisen ja on tullut kysymykseen tämä henkilöliikenteen kilpailun avaaminen

puheenjohtaja jalosen puhe oli sikäli hyvä että me olemme niin kuin samalla linjalla ei voi olla niin kuin kimmo sasin ministeriaikana ehdotettiin että tie auki taivasta myöten yli sadan vuoden aikana vrn keräämä omaisuus kalusto vaunut veturit terminaalit huoltoraiteet ja veturitallit otettaisiin yhtäkkiä valtion omaisuudeksi ja kukin saisi sieltä vuokrata sitten tietyllä tai halvimmalla hinnalla sitä kalustoa näin ei voi toimia niin kuin puheenjohtaja jalonenkin totesi ja olen samaa mieltä täytyy tulla lisävuoroja lisää yhteysvälejä nykyisten lisäksi minä en muista sitä professoria joka totesi silloin kun tämä keskustelu käytiin että pitää olla ja tietenkin lisää kalustoa siitä seuraa se että on reilu hyvä kilpailu ja kansalaisten palvelut paranevat jos monopoli vaihtuu monopoliin niin se ei ole mitään lisäarvoa ja minä uskon että tästä ensi tiistaina keskustellaan aika myöhään iltaan asti eli nyt kun ottaa huomioon että kolmekymmentäneljä junavuoroa vr lopetti lokakuun kahdeskymmeneskahdeksas päivä siis omalla päätöksellään omistajaohjaus ei siihen puuttunut pätkääkään katsoi sivusta tein kirjallisen kysymyksen todettiin ettei puututa ja sitten maaliskuussa maakuntien suomen monet yhteysvälit suomessa niin kyllä tämä hämmästyttää että keskustalainen pääministeri ja keskustalainen liikenneministeri lopettavat maakuntien suomen kokonaisten yhdysvälien junaliikenteen ok tulkoon sinne yrittäjiä mutta minä uskon että sinne ei kovin äkkiä tule arvoisa puhemies näillä ajatuksilla sitten suuntaamme katseemme ensi

rouva puhemies ihan muutama kommentti tähän käytyyn keskusteluun tässä on tullut esille puheenvuoroissa edustaja jokisen kohdalla ainakin että ei tarvitse sitoutua pelkästään tähän junaan tai junaliikenteen kehittämiseen tai juna ei ole ainut vaihtoehto tähän matkustamiseen minä olen hänen kanssaan siinä siinä mielessä samaa mieltä että ei tarvitsekaan mutta kun kun me puhumme joukkoliikenteestä linja autoliikenne on ajallisesti ja ja ympäristönäkökulmistakin ajatellen kovin erilainen matkustusmuoto kuin raiteilla kulkeva juna ja minun mielestäni nämä nämä molemmat matkustusmuodot tietysti jatkossakin tarvitaan edustaja jokinen otti esiin että tulee tehdä raideinvestointeja jatkossakin suomessa minä luulen että tässä salissa kukaan siitä toista mieltä se vain että kun voimassa oleva hallitus ja tulevat hallitukset löytäisivät euroja siihen että meidän raiteet saisivat lisää paukkuja ja niitä euroja koska suurin ongelmahan meillä on tällä hetkellä tuolla raideliikenteen puolella se että mistä tulee tämä epävarmuus ja se että ihmiset eivät luota juniin me menemme yksillä raiteilla meiltä puuttuu tämä kaksoisraidemahdollisuus ja sitä kautta tulee epävarmuutta näihin aikatauluihin ja sen junan luotettavuuteen matkustusajoissa ja

siitä yhtään mihinkään toisaalta minä haluan että että katsotaan näitä asioita myös ihan oikeasti silmästä silmään ja niin että ollaan realistisia ja avoimia mitä päätöksiä me olemme tekemässä edustaja tolppasta minä vielä olisin halunnut erikseen kiittää hän tästä jo lähti että hän

maakuntien junaliikenteeseen piti sen puolesta puheenvuoron nyt loppuu aika terve kilpailukyky on sosialidemokraateillekin tervetullutta ja terveet kilpailutilanteet mutta mutta tässä on nyt kysymys jostain muusta
ja sitten ministeri olkaa hyvä kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntarakennelakia kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta jotka koskevat muun muassa kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvitysten määräaikoja kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskeviin säännöksiin tehtäisiin edellä mainittujen säännösten kumoamisesta johtuvia muutoksia yhdistymisavustuksen maksamiseksi ei enää edellytettäisi että kuntien yhdistymisesitys täyttää selvitysalueita ja selvitysten määräaikoja koskevat edellytykset koska kuntien velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä lakkaisi säännökset selvitysavustuksesta kumottaisiin lisäksi ehdotetaan kumottavaksi säännös kuntajaon muutoksissa muutoksissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta irtisanomissuojasäännöstä sovellettaisiin kuitenkin ennen vuotta kaksituhattakuusitoista voimaan tulleissa kuntien yhdistymisissä vuonna kaksituhattakuusitoista ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei olisi lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuojaa lisäksi kumottaisiin kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti joka koskee tässä esityksessä kumottavaksi ehdotettuja ehdotettuja kuntarakennelain säännöksiä ensinnäkin selvitysvelvollisuutta koskevien säännösten kumoaminen kuntien yhdistymisen selvitysvelvollisuus on kriteerien ja osalta sidottu sote järjestämislain hyväksymiseen eduskunnassa nythän pääministeri sipilän hallitusohjelman mukaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistus perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin näin ollen kuntarakennelain yhteys sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen on kyseisen linjauksen johdosta katkennut tämän osalta hallintovaliokuntakin pitää perusteltuna kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden kriteereitä ja määräaikoja koskevien säännösten kumoamista kuntien yhdistymisavustukset ovat nykysäännöksin väliaikaisia tästä syystä hallintovaliokunta tähdentää että kuntien vapaaehtoista yhdistymistä tulee tukea myös vastaisuudessa säädettävän erillisen lainsäädännön pohjalta ja tarvittaessa lisäksi myös budjettiperusteisen rahoituksen kuten esimerkiksi harkinnanvaraisten avustusten turvin erityisen tärkeää etenkin kriisikuntien kannalta valiokunta pitää lisäksi kuntien yhdistymishalukkuuden kannalta tärkeänä myös sitä ettei kuntarakennemuutoksesta aiheudu valtionosuuksien menetyksiä no sitten tämä henkilöstön irtisanomissuoja ja ja irtisanomissuojaa koskevien säännösten kumoaminen tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntarakennelain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän momentti johon sisältyvät säännökset kuntajaon muutoksissa sovellettavasta henkilöstön erityisestä viiden vuoden irtisanomissuojasta momentin mukaan uusi kunta ei saa irtisanoa henkilöstöä viiden vuoden aikana kuntajaon muutoksen voimaantulosta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla hallituksen esityksen mukaan vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä ei kuitenkaan sovellettaisi voimaantulo ja siirtymäsäännöksen nojalla mainittua henkilöstön irtisanomissuojaa

valiokunta on kuitenkin todennut että laki on tulossa voimaan vasta tämän vuoden joulukuun joulukuun alusta tämän vuoksi ensi vuonna yhdistyvät kunnat eivät ehdi muuttamaan halutessaankaan yhdistymissopimuksia lakiesityksen mukaisesti hallintovaliokunta on myös havainnut että lausuntokierroksella kunnissa ollut hallituksen esityksen luonnos poikkeaa käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä lausunnolla olleessa luonnoksessa on lähdetty siitä että erityinen lakisääteinen irtisanomissuoja poistuisi vasta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä asiassa ilmenneet eri seikat huomioon ottaen hallintovaliokunta on kokonaisharkinnan perusteella päätynyt siihen ratkaisuun että vielä vuonna kaksituhattakuusitoista voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstö säilyttää voimassa olevan kuntarakennelain pykälän toisessa momentissa tarkoitetun erityisen irtisanomissuojan tämän vuoksi hallintovaliokunta ehdottaa ykköslakiehdotuksen voimaantulo ja siirtymäsäännöksen muuttamista hallintovaliokunnan ehdottamat muutokset merkitsevät siis sitä että kuntien yhdistymiseen liittyvään erityiseen irtisanomissuojaan puututaan ainoastaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevien kuntaliitosten osalta siis hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää tätä lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena eli valiokunta puoltaa ykköslakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna ja kakkoslakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana mietinnöstä ilmenevin kannanotoin arvoisa puhemies tähän mietintöön sisältyy sitten edustaja blomqvistin vastalause

rouva puhemies hallintovaliokunta havaitsi että lausuntokierroksella kunnissa ollut hallituksen esityksen luonnos poikkesi käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä lausunnolla olleessa luonnoksessa oli lähdetty siitä että erityinen lakisääteinen irtisanomissuoja poistuisi vasta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä näinhän ei esityksessä sitten ollut kunnilta

lausuntoa olennaisesti hallituksen esityksestä poikkeavasta luonnoksesta uutta asianmukaisesti järjestettävää lausuntokierrosta ei lakiehdotuksen käsittelyaikataulun huomioon ottaen ollut mahdollista toteuttaa kuten hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja tuossa aikaisemmin totesi asiassa ilmenneet eri seikat huomioon ottaen on kokonaisharkintansa perusteella päätynyt siihen ratkaisuun että vielä vuonna kaksituhattakuusitoista voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstö säilyttää voimassa

momentissa tarkoitetun erityisen irtisanomissuojan ja tätä asiaa minä pidän hyvänä hyvä että hallitus muutti esitystään sillä lakeja on tehtävä todellisten ja hyvin perusteltujen lausuntojen ja selvitysten pohjalta kuntatyöntekijät muun muassa meillä lahdessa ja nastolassa ovat olleet vahvasti mukana tänä vuonna päätetyissä kuntaliitoksissa jotka tulevat voimaan siis ensi vuoden vuoden kaksituhattakuusitoista alusta olisi ollut väärä viesti kuntatyöntekijöille säätää varsin lähellä taannehtivaa lainsäädäntöä olevaa lakia jolla olisi vedetty matto alta kuntatyöntekijöiltä vaikka he ovat nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa olleet omalla työpanoksellaan myös selvitystöissä mahdollistamassa kuntaliitoksia

rouva puhemies kiitokset edustajille korhonen ja kari hyvistä puheenvuoroista näin valiokunnassa itsekin työskennelleenä on erittäin mielekästä että nähdään se että myös tällä valiokuntatyöskentelyllä aidosti voidaan vaikuttaa pidän äärettömän tärkeänä sitä että nyt annettu hallituksen esitys kunnioittaa kunnallista itsehallintoa kunnallista demokratiaa ja siinä on luovuttu esimerkiksi tästä pakkoselvittämisen velvollisuudesta edellisen hallituksen lähtökohta oli että kuntarajat oli että kuntarajat eivät kuuluisi kunnallisen itsehallinnon piiriin ja olen äärettömän tyytyväinen siitä että tämä hallitus on sen tunnustanut että kyllä kuntarajat kunnallisen itsehallinnon piiriin piiriin kuuluvat myös irtisanomissuojan poistaminen on tärkeä päätös näin entisen kuntajohtajankin näkökulmasta se mahdollistaa nyt yhdistyvien kuntien toimintojen kehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla että kyetään kustannustehokkaasti tuottamaan kuntalaisille heidän tarvitsemansa peruspalvelut

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies kun meillä on nyt tässä paikalla talousvaliokunnan puheenjohtaja en malta olla sanomatta ja kysymättä kun luin tätä valiokunnan tekstiä tuli vähän hämmentynyt olo siitä että kun puhutaan kuluttaja asiasta niin kuitenkin tekstistä tuli sellainen kuva että että

erityisesti tässä sitä elinkeinonharjoittajan asemaa parannetaan taikka sääntelyä vähennetään mutta mikä on se kuluttajan asema elikkä kuinka tässä tavallisen suomalaisen kuluttajan tieto tieto paranee siitä mihin hän voi ottaa yhteyttä saako hän apua niissä ongelmatilanteissa tässähän on ollut jo tälläkin hetkellä hyvin paljon puutteita sen jälkeen kun

on siirretty aviin ehkä organisaatio on on ollut niin iso ja sinne hukkunut se yksi kuluttaja asiamies ja ihmiset eivät oikein ole löytäneet sitä kanavaa tai sitten on on ollut liian paljon tehtäviä hoidettavana elikkä onko mahdollista selvittää sitä kuinka tavallisen kuluttajan asemaa kuitenkin pystytään parantamaan niin että ongelmatilanteissa saa apua

kyllä tässä hallituksen esityksessä on nimenomaan lähdetty siitä että myös kuluttajien toiminta on yksinkertaista ja yhtä lailla helppoa kuluttajaturvallisuus ja sen valvonta on tällä hetkellä hyvinkin hajanaista ja nyt on keskitetty tämä puoli yhdelle viranomaiselle ja se nimenomaan yhdelle viranomaiselle nyt kun kysyjä kysyi sitä mitä tämä kuluttajan kannalta tarkoittaa niin sehän tarkoittaa sitä että toivon mukaan nyt eivät ruuhkaudu sitten nämä käsittelyt mutta kuluttajaneuvoja on niin kuin tähänkin asti se ensisijainen taho johon kuluttaja voi ottaa yhteyttä

jos kuluttajaneuvoja ei pysty auttamaan tässä

sen jälkeen siinä on seuraavana sitten kuluttajariitalautakunta käytännöllisesti katsoen tämä ei heikennä millään tavalla kuluttajan asemaa mikäli nämä riidan ruuhkaudu yhtään enempää tästä nykyisestä tilanteesta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdestoista yhdettätoista

kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään